päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä ottamaan paikkansa ministeriaitiossa pyydän seuraavaksi niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja krista kiuru

arvoisa puhemies kyllä nämä hallituksen tähänastiset toimet ovat olleet sellaisia ettei hallitus ole päässyt edes omiin tavoitteisiinsa ja tältä osin kannustaminen ja kehittäminenkin tuntuvat oikeastaan olleen vain leikkauksia toimet uusien työpaikkojen luomiseksi puuttuvat vallan nyt pitkäaikaistyöttömät ja vailla koulutus ja työpaikkaa olevat nuoret omaavat vain synkkiä tulevaisuudennäkymiä varsinkin kun koulutusleikkauksillakin on ollut varsin kova hinta hallitus ei ole saavuttamassa työllisyystavoitteitaan eikä julkisen talouden tasapainottamista koskevia tavoitteita pelkona on että vanha linja jatkuu myös ensi viikolla ja pelkkiä leikkauksia riittää arvoisa pääministeri aloittaessanne te totesitte että haluatte muuttaa poliittista kulttuuria niin sanotusti tulosvastuulliseksi tulos tai ulos ja myöhemmin tarkensitte ja totesitte että tuloksia tarkastellaan vasta keväällä kaksituhattakahdeksantoista kysynkin vielä kerran teiltä

arvoisa puhemies hyvä että otitte tämän kysymyksen esille totta kai niistä kaikista toimista mitä hallitus on tekemässä mehän olemme etukäteen käyneet läpi muun muassa työmarkkinajärjestöjen kanssa jo aikoja sitten viime syksynä tämmöisen kymppilistan missä on muun muassa tämä paljon julkisuudessa ollut aktiivimalli sen lisäksi siellä listalla on muun muassa nollatuntisopimusten pelisäännöt tämä on paketti tämä on paketti jossa on sekä ikävämpää että positiivisempaa ei sieltä voi poimia jotakin joka on itselleen hyvä ja jota haluaa viedä eteenpäin ja sanoa että tätä minä

me olemme avoimesti kertoneet työmarkkinajärjestöille mitä me tekemässä aktiivimallia ollaan viety eteenpäin niin kuin me olemme avoimesti kertoneet eli ei tässä pitäisi olla

puhemies rkp haluaa olla rakentava puolue kun puhutaan muun muassa työllisyyden parantamisesta myös muissakin asioissa mutta varsinkin tässä asiassa ja sen takia olemme tyytyväisiä siitä että pääsimme keskustelemaan tästä viime tiistaina pääministerin kanssa meillä on kaksitoista konkreettista ehdotusta siitä miten suomen työllisyys voitaisiin voitaisiin saada nousemaan tartun tässä nyt yhteen asiaan elikkä eu komission mukaan eun uusi jätedirektiivi tulee luomaan yli sataseitsemänkymmentätuhatta suoraa työmahdollisuutta materiaalikierrätysteollisuudessa vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä suomella pitäisi olla selkeä strategia sille miten pidämme itsemme kierrätystaloudessa kehityksen kärjessä millä tulee olemaan korkea

arvoisa puhemies erittäin hyvä ja rakentava kysymys johon on myös helppo vastata tällä sipilän hallituksella on strategisia tavoitteita ja olemme maailman ensimmäinen hallitus joka on nostanut kiertotalouden strategisten tavoitteitten joukkoon suomi haluaa olla tässä maailman ykkönen ympäristöministeriössä ja työ ja elinkeinoministeriössä valmistelemme lainsäädäntöä joka mahdollistaa yhdessä sitran kanssa olemme laatineet kiertotaloustiekartan jossa oli mukana lähes tuhat toimijaa eri puolilta lähinnä yrityksiä valmistelemassa toimenpiteitä nyt olemme kutsuneet koolle world circular economy forumin kesäkuuksi helsinkiin odotamme tuhattaviittäsataa kävijää eri puolilta maailmaa haluamme todella nostaa suomen kiertotalouden ykköseksi ja teemme sen eteen hartiavoimin töitä

arvoisa puhemies ministeri tiilikainen vastasi tuohon kiertotalouskysymykseen mutta haluan kiittää ruotsalaista kansanpuoluetta siitä että että tartuitte siihen täällä keskustelussa

haasteeseen ja toitte tämän ehdotuksen se sisälsi muun muassa maahanmuuttajien työllistymisen vierailin eilen uudenkaupungin autotehtaalla ja siellä ilokseni kuulin että että yksi joka heillä on siellä on se että he käyvät läpi laajan otannan maahanmuuttajia ja ja ovat jo heitä palkanneet sinne eli se on myöskin käytännössä toimiva keino siellä uudenkaupungin autotehtaalla on on nyt toisenlainen haaste ja oli positiivista kuulla että sieltä tuli erittäin positiivista palautetta työ ja elinkeinoministeriön te keskusten ja ely keskusten toiminnasta ja ja ympäristökuntien toiminnasta ja yhteistyöstä silloin kun meillä on positiivisen rakennemuutoksen ongelma ja positiivinen ongelma löytää kohtaanto siihen että että saadaan saadaan nämä avoimet työpaikat täytettyä

arvoisa puhemies sdp täällä kovasti moittii hallituksen työllisyyspolitiikkaa pakko on nyt ihan sen verran muistella menneitä sdpn edellistä hallituskautta että miten silloin meni työllisyyden suhteen tavoitteena hallituksella kaksituhattayksitoista oli satatuhatta uutta työpaikkaa

totta totta kai hallitus pohtii monia toimenpiteitä nimenomaan nuorten työllisyyteen liittyen muun muassa nämä hyväksi koetut ja todetut nuorisotakuu ja ohjaamo toiminta niitten liittyminen kasvupalveluihin ja ylipäätään se että nämä nuoret saadaan mukaan nämä kaikki toimenpiteet mitä on täällä arvosteltu tähtäävät siihen että kaikki saataisiin omien voimien mukaan mukaan tähän yhteiskuntaan minä ymmärrän sen kyllä varsin hyvin että jokainen toivoo tietysti pysyvää vakituista työsuhdetta mutta kyllä pitää osata arvostaa tietysti niitä niitä lyhyempiäkin ymmärrän sen että on paljon sellaisia ongelmia ettei kannata sitä työtä ottaa vastaan sen takia hallitus tekee lukuisia toimenpiteitä että aina sen työn tekeminen ja sen työn tarjoaminen olisi kannattavaa se ei aina ole niin kauhean mukavaa mutta se on tämän yhteiskunnan kannalta äärettömän

on selvää että me kaikki tiedämme että työllisyydessä tapahtui käänne ja se käänne tapahtui kaksituhattaviisitoista keväällä nyt hallitus puhuu niin sanotusti hyvänä uutisena minustakin se oli hyvä uutinen että näin tapahtui mutta me emme haluaisi tyytyä vain siihen että me katsomme menneeseen vaan nyt pitäisi ottaa askeleita ja uusia toimia tulevaisuuteen kyllä työllisyyden hoito on keskeisin asia talouspolitiikan vakauttamisessa tässä maassa ensi viikolla on isojen päätöksien aika tällä hallituksella ja huolemme on että te jatkatte vanhalla tiellä leik kausten tiellä ellei tätä työllisyyttä oteta ykköstavoitteeksi toivon vielä kerran arvoisa pääministeri että voisitte kertoa onko työllisyyden hoito ensi viikolla teidän ykköstavoitteenne tuletteko siis ottamaan linjamuutoksen ja ottamaan huomioon kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten työllisyyden parantamisen ensi viikolla siis ykköstavoitteena

arvoisa puhemies minusta tämäkin asia on menossa selvästi hyvään suuntaan kun nyt käydään keskustelua siitä kenen ansiota tämä käänne on ihan sama kenen ansiota käänne on kunhan kunhan suomi voittaa ja työtön saa töitä aivan sama kenen ansiota se on ovatko työllisyys ja kasvu ykköstavoitteita hallituksen puoliväliriihessä kyllä ovat mutta siellä on myöskin toinen tavoite suomi ei nimittäin ole kunnossa pelkästään sillä että me saamme julkisen talouden kuntoon vaan meidän pitää saada tämä eriarvoistumiskehitys

arvoisa puhemies

käytämme yritystukiin vuosittain noin neljä miljardia euroa ja se on samaa suuruusluokkaa kuin hallituksen säästötavoitteet koulutuksesta on säästetty satoja miljoonia mutta näihin yritystukiin ole koskettu tämä siitäkin huolimatta että taloustieteilijät ovat lähes poikkeuksetta yhtä mieltä siitä että valtaosa yritystuista on turhia ja monet niistä jopa haitallisia tuet vääristävät kilpailua ne passivoivat niitä yrityksiä jotka ovat tukien piirissä ja vaikeuttavat ja heikentävät niiden kilpailuasemaa jotka tukea eivät saa tämän lisäksi tuet täytyy tietysti jotenkin rahoittaa kun meillä on kannustinongelmia yhteiskunnassa muutenkin meidän ei kannata turhan takia verottaa yrityksiä ja työtä yhtään enempää onneksi hallitus päätti viime lokakuussa kuitenkin asettaa työryhmän selvittämään yritystukia ja niiden vaikuttavuutta selvitys on erittäin hyvä pohja tälle keskustelulle ja siksi kysyisinkin milloin selvitys on valmis ja milloin saamme sen

arvoisa rouva puhemies tämä selvitys on valmis ja se on työkalu hallitukselle nyt puoliväliriiheen jossa me käymme yritystukia läpi se että kaikki tuet olisivat kovin passivoivia niin kuin edustaja antoi ymmärtää ei ehkä pidä paikkaansa siellä on hyvin merkittäviä sosiaalisia tukia esimerkiksi sosiaalisen rakentamisen tuet eli ei voida sanoa yksiniittisesti että niillä on vain negatiivisia vaikutuksia kokonaissumma on noin neljä miljardia jota käydään tällä hetkellä hyvin tarkasti läpi tämä sisältää suorat tuet ja myös verotukselliset tuet
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan
arvoisa puhemies otetaan esimerkki yhdestä haitallisesta yritystuesta energiaveron palautusta maksetaan teollisuusyrityksille tämä tuki on kuitenkin toteutettu niin että suuret yritykset saavat suhteessa huomattavasti suuremman palautuksen kuin pienet yritykset minkä seurauksena suuret yritykset maksavat noin neljänneksen siitä sähköverosta minkä pienet yritykset joutuvat maksamaan jälleen kerran tämä vääristää kilpailuasetelmaa ja tekee niille pienille yrityksille menestymisen ja kasvamisen entistä vaikeammaksi mikä taas on tämän tuen merkitys niille suurille yrityksille jotka tukea saavat se on noin puolelle niistä nolla pilkku kolme prosenttia yrityksen liiketoiminnan liikevaihdosta onko todella niin että tämä kolme promillea on se ratkaiseva tekijä siinä onko yritys kilpailukykyinen vai ei tähän energiaveron palautukseen käytetään vuosittain kaksisataa miljoonaa mittakaavana samaa suuruusluokkaa kuin ammatillisesta koulutuksesta leikattiin yksittäiset yritykset hyötyvät näistä tuista mutta meidän tehtävänä on tarkastella kokonaisuutta valtion taloudellinen tutkimuskeskus on puhunut kovaan ääneen siitä että tämä tuki tulisi lakkauttaa onko tämä hallituksen asialistalla
arvoisa rouva puhemies kaikki tuet ovat tarkastelun alla ja käymme niitä läpi tietysti nyt joudun väkisinkin muistuttamaan että

luvut joihin kysyjä viittaa tulivat kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista ja käsittääkseni te vihreät istuitte silloin hallituksessa teillä oli kaikki mahdollisuudet silloin silloin tehdä se muutos tietysti energiaveron palautus on sellainen joka on kokoluokaltaan iso mutta toisaalta me pystymme pitämään silloin meidän raskasta teollisuutta kilpailukykyisenä meidän naapureiden kanssa

arvoisa puhemies kun tässä salissa on puhuttu yritysverotuksesta ja sen muutoksista olemme antaneet vahvan tuen yritystukien kokonaistarkastelulle viime syksynä valtiovarainministeri kertoi että tällainen selvitys on menossa ja sen takia sitä on odotettu kuin kuuta nousevaa nyt haluaisinkin kysyä ministeri lintilältä jos te aiotte tämän selvityksen perusteella tehdä ratkaisuja parin viikon kuluttua milloin myös me tukijat oppositiossa saamme tämän loppuraportin nähtäväksemme ja luettavaksemme se on erityisen tärkeä asiakirja kun tulevaisuudessa pohditaan mistä yritystuista kannattaa pitää kiinni ja mitä kannattaa ehkä säätää entistä toimivammaksi

sitä tarvitaan kyllä varmasti itse en näe mitään ongelmaa me voimme laittaa sen vaikka meidän ministeriömme sivuille sama milloin koska se on teetetty työkaluksi tätä puoliväliriihtä varten siinä ole mitään outoa jos me ruvettaisiin laittamaan kaikki ne paperit selvitykset jotka me pyydämme virkamiestyönä tekemään tähän puoliväliriiheen niin sitä

rouva puhemies on erittäin hyvä että yritystuista käydään kriittistä keskustelua yleensä käy niin että kaikki haluamme yritystukia karsia yleisellä tasolla mutta kun käydään yksittäisiin tukiin niin huomataan että niiden karsimista ei sitten kannatetakaan niille sitten aina löytyy joku hyvä perustelu täällä kiinnitettiin huomiota kahdensadan miljoonan euron yritystukeen tällä hetkellä tuulivoimatukia maksetaan semmoinen parisataa miljoonaa euroa vuodessa luku tulee käytännössä nousemaan tästä joka vuosi vajaa kymmenen vuotta eteenpäin ja nämä tuet menevät käytännössä ulkomaisten sijoittajien taskuihin tässä ei ole siis mitään järkeä ja nyt kysyn onko mitään mahdollisuutta millä näihin järjettömiin tuulivoimatukiin jotka paisuvat toiselle miljardille voitaisiin puuttua

arvoisa rouva puhemies nämä tuet jotka on myönnetty sopimuspohjaisia ei voida yksipuolisesti lähteä sopimuksia sanomaan irti niin kuin edustaja zyskowicz varmasti juristina tietää eli siinä valtio olisi tietysti heikoilla meillä on selkeä suunnitelma nyt energiastrategiassa kuinka tullaan siirtymään teknologianeutraaliin tukemiseen ja se tulee tietysti tämän tilanteen korjaamaan

tällä hetkellä suomalaisista pk yrityksistä ainoastaan noin kolmetoista prosenttia harjoittaa vientiä kun tanskassa ja ruotsissa luku on selkeästi korkeampi itse asiassa on laskettu että jos me pääsisimme samoihin prosentteihin kuin tanskassa ja ruotsissa niin samalla meidän työllisyysasteemme olisi myöskin

myöskin erittäin kasvuhakuisia mitä hallitus aikoo tehdä jotta tämä pk yritysten viennin edistäminen kansainvälistyminen saataisiin parempaan nousuun samalle tasolle kuin muissa pohjoismaissa
edustaja essayah on jälleen ihan oikeassa tämä on puoli johon meidän tulee panostaa ja hallitus on panostanut esimerkkejä innovaatioseteli kansainvälistymisseteli erittäin hyvin vastaanotettu olin juuri äsken finlandia talolla palkitsemassa nuoria yrittäjiä jotka kaikki ottivat omissa puheenvuoroissaan esiin kansainvälistymisen eivät he käy vientikauppaa he käyvät kansainvälistä kauppaa se on heille ihan normaali tila ja tietysti se iso ratkaisu mikä nyt tullaan tekemään on että me laitamme tekesin ja finpron yhteen ja tulee business finland sen lähtökohta on se että kun ihminen yrittäjä saa sen oman ideansa hän voi mennä yhdestä ovesta sisälle ja hakea rahoituksen saada sen viennin markkinoinnin sen tuotteistamisen sen kaiken avun siinä yhden oven tai yhden luukun takaa

tähän edustaja essayahn erittäin hyvään kysymykseen niin itse pidän keskeisenä mittarina kyllä ministeri lintilän ja itseni onnistumiselle nimenomaan vientiyritysten osuutta pk yrityksistä ja tässä suhteessa business finland uudistuksen yhteydessä on tarkoitus ottaa sanoisin tanskaa kiinni myös siinä miten käytännönläheisesti myös meidän suurlähetystö ja edustustoverkko palvelee nimenomaan viennin edistämisessä pk yrityksiä me olemme tekemässä suurlähettiläistä maajohtajia koko team finland järjestelmälle meillä on paljon hyviä esimerkkejä mutta meillä on myös paljon opittavaa tässä suhteessa ja tärkeätä työtä samoin meillä on menossa erillinen task force siitä miten pk yritykset pääsevät kansainvälisiin kehitysrahoitushankkeisiin paremmin kiinni niin ykn maailmanpankin kuin meidän omien kehitysohjelmien hankkeisiin olemme ehkä olleet myöskin liian passiivisia aikaisemmin
arvoisa puhemies sipilän hallituksen aikana tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on leikattu sataviisikymmentä miljoonaa euroa ja tähän päälle vielä saman mittakaavan leikkaukset korkeakoulututkimuksesta nämä leikkaukset tuhoavat tulevaisuuden menestyksen eikä tämä ole yksin sdpn kritiikkiä vaan kaikki kansainväliset asiantuntijat ovat tästä varoittaneet nyt hallitus on sitten luvannut paikata näitä menetyksiä supistamalla yritystukia mutta täälläkään ei hallitus ole vielä kertonut mistä leikataan elinkeinoelämän keskusliitto esitti helmikuussa että leikataan merenkulun tukia maatalouden yritystukia mutta myös yritysten palkkatukia ja koska hallitus on tähän asti noudattanut ekn ohjeita kysyn nyt ministeri lintilältä mitä tukia te olette leikkaamassa ovatko merenkulun tuet ja maatalouden yritystuet listalla ja voitteko luvata että työllisyyttä ei entisestään heikennetä tukityöpaikkoja vähentämällä
arvoisa rouva puhemies puoliväliriihellä on yksi iso tavoite ja se on saada lisää työtä suomeen ja suomalaisille työtä se on se on se meidän tavoite me emme tule käymään tässä tilanteessa mitään erityisiä tukia läpi tässä kyselytunnin aikana me teemme koko ajan sitä työtä ja arvotamme mitkä ovat niitä tukia joita voidaan siirtää kohdistaa uudella tavalla jolloinka ne hyödyttävät enemmän esimerkiksi innovaatiorahoituksen kautta tätä ollaan koko ajan tekemässä tekemässä ja tämä työ tulee jatkumaan tuonne puoliväliriiheen saakka

seuraava kysymys edustaja uotila
arvoisa rouva puhemies ministeri lindström viittasi aiemmin täällä tähän tulossa olevaan kasvupalvelu uudistukseen ne tiedot mitä meillä täällä oppositiossa vasemmalla laidalla on ainakin siitä ensimmäisestä versiosta joka on ollut lausunnollakin ja valmistelussa ovat käytännössä tarkoittaneet sitä että kun sote uudistus on aikamoinen yksityistämishanke niin työvoimapalveluiden osalta tämä on suhteellisesti vielä enemmän sitä elikkä maakuntien rooli ja maakuntien viranomaisten rooli työttömien auttamisessa palvelemisessa oli ainakin siinä versiossa kokonaan jätetty pois no nyt on kuultu että temissä olisi havaittu se kritiikki jota ympäri ympäri maata on tullut tähän uudistukseen ja oltaisiin jotain korjaavia liikkeitä tehty mutta kysyisin aiotteko turvata sen että työttömät saavat laadukkaita heitä todella auttavia ja palvelevia julkisia palveluja riittävästi myöskin jatkossa tämän uudistuksen astuessa mahdollisesti
arvoisa rouva puhemies koko tämän uudistuksen tavoite on se että työttömät ihmiset saavat parempia palveluja kuin tähän saakka eikä tämä ole mikään yksityistämishanke yksityiset ja julkiset toimijat tekevät yhteistyötä ja voi olla että ne sparraavat toisiaan ottavat toisiltaan hyviä käytäntöjä ja tällä lailla yksilö se työtön hyötyy se on tässä se idea mutta jos te kysytte kuinka kuinka valmis konsepti tässä on niin eihän tämä tapahdu niin että kaksituhattayhdeksäntoista naps silloin on kaikki valmiina voi olla että tässäkin harjoituksessa niin kuin sotessa menee vielä pitkään ennen kuin meillä on valmis konsepti mutta tavoite on nimenomaan se että pitkäaikaistyötön tai työvoimaa tarvitseva saa palveluja ja saa niitä palveluja laadukkaasti ja joka puolella maata

te ministeri lindström sanoitte aikaisemmin tässä kyselytunnin aikana että kaikkien pitää näihin talkoisiin osallistua varsinkin hyväosaisten nyt kun kehysriihi puoliväliriihi on tulossa se mikä pohdituttaa hyvin monia tämän uudistuksen myötä on käykö tässä niin että talkoisiin pannaan osallistumaan entistä enemmän työttömät jotka joutuvat entistä ahtaammalle jos mietitään niitä päätöksiä mitä hallitus on tähän mennessä tehnyt niin

prosenttia lomarahasta pois työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta sairailta ja lapsiperheiltä on leikattu mutta sen sijaan suurituloisten suurituloisten verotusta on kevennetty nyt kysymys kuuluukin kun kun teidän mukaan ministeri lindström kaikkien pitää näihin talkoisiin osallistua varsinkin hyväosaisten niin miten hyväosaiset nyt ovat kehysriihessä osallistumassa talkoisiin itse asiassa ensimmäistä kertaa

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin jos lähdetään siitä kun te sanoitte että laitetaan työttömät entistä enemmän ahtaalle ei laiteta vaan tavoite on se että autetaan ihmisiä tämä teidän retoriikkanne tietysti varmaan puree joihinkin mutta kyllä meidän tavoitteemme on se että ihmiset saavat apua ja autetaan ne ihmiset takaisin sinne työelämään samalla tunnistaen sen että siellä on ihmisiä jotka eivät välttämättä avoimille työmarkkinoille ikinä tule työllistymään tämä on mahtava ongelma mitä me olemme tässä ratkaisemassa ja kuten sanoin tämä ei millään tempuilla ratkea kun sanoin että että tähän pitää osallistua sen mukaan mikä heillä on kantokyky niin viittasin tietysti siihen keskusteluun mikä on myös siellä puoliväliriihessä ja mitä äsken käytiin että yritystukia tarkastellaan olen itse aika lailla vakuuttunut että sieltä tulee myös jotakin

mukavaa että on jotakin järkevää tekemistä päivien täytteeksi eivät siellä enää voisi toimia menettämättä työttömyysturvaansa toisaalta jos järjestöt taas eivät omaksu yhtiömuotoa ne eivät voi jatkossa tarjota palkkatukipaikkoja meillä ainoastaan järjestöissä on mahdollista saada sadan prosentin palkkatuki mikä on äärimmäisen tärkeää just niille osatyökykyisille joidenka työllistymisestä ministerikin on kovasti huolissaan kysymykseni kuuluu pääsevätkö jatkossakin työttömät mukaan kansalaisjärjestötoimintaan säilyykö sadan prosentin palkkatuki edes siellä järjestökentässä
arvoisa rouva puhemies sadan prosentin palkkatuki säilyy sillä reunaehdolla että kolmetuhatta se katto senhän me olemme laittaneet sinne sen takia että tämä sadan prosentin palkkatuki on sitä kaikkein kalleinta meitä kiinnostaa se mitä

siellä on tietenkin tätä kuntouttavaa puolta mutta myös sitä ajattelua että tämä ihminen pääsisi joskus oikeisiin töihin tämähän on se idea tässä järjestelmä ei ole toiminut en sano että se se pelkästään epäonnistunut mutta se voisi olla parempi ja siksi me teemme näitä uudistuksia että saataisiin tämä polku eteenpäin niin että ihmiset pääsisivät oikeasti oikeisiin töihin sen takia me olemme puuttuneet tähän valtiolle kaikkein kalleimpaan tähän sadan prosentin palkkatukeen se on ikävää näitten järjestöjen kannalta tiedän sen mutta sieltä päästä me olemme aloittaneet ja hyvissä ajoin myös näille järjestöille itselleen ja haastaneet niitä itseään katsomaan omaa toimintaansa eihän tämä voi perustua loputtomasti siihen että se on aina veronmaksaja joka tukee tätä toimintaa

arvoisa puhemies tuossa aikaisemmin sdp ja vasemmisto ottivat kovasti esille sitä että hallitus laittaa työttömät ahtaalle ja vain tekee leikkauksia ja heikennyksiä ja esitettiin muun muassa nämä kolmen kuukauden välein tapahtuvat haastattelut itse olen kyllä asiantuntijakuulemisessa kuullut että siitä on tullut nyt jo hyvää palautetta on löydetty ihmisiä jotka ovat olleet aivan väärässä paikassa ei ole aiemmin tavattu he ovat nyt ohjautuneet esimerkiksi terveydenhuollon piiriin ja kuntoutuksen piiriin he ovat olleet väärässä paikassa en tiedä miksi tätä kutsutaan heikennykseksi tästä ollaan erittäin tyytyväisiä meillä oli eilen käsittelyssä myöskin täydennyskoulutus rakennustyömaille siellä on tällä hetkellä työttömyyttä ja tarvetta taas koulutetulle työväelle tässä yksi hyvä esimerkki ja kerroitte ministeri lindström ennen pääsiäistä että mahdollisesti myös ensimmäisen työntekijän palkkaamista tullaan helpottamaan täällä on paljon hyviä asioita ja ja nyt täällä on tänään nostettu vain kaikkia huononnuksia voisitteko kertoa jotakin mitä on tulossa
arvoisa rouva puhemies kyllä siellä on myös tämä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen puntarissa kun me puoliväliriihessä pohdimme näitä asioita esityksiä on tullut muun muassa muun muassa tämmöinen yksinyrittäjän palvelupaketti yrittäjästä työnantajaksi hanke tämä on siellä puoliväliriihessä tarkastelussa ja siellä tehdään sitten päätös ja linjaus siitä millä lailla mennään eteenpäin samalla on tämä maria löfgrenin ja harri hellstenin raportti itsensätyöllistäjän aseman parantamisesta se on puoliväliriihessä käsittelyssä tämä mihinkä edustaja meri viittasi tämä ohjautuvuus että ihmiset ovat oikeassa paikassa on juuri se syy minkä takia me olemme näitä muutoksia tekemässä kaikki jotka ovat tähän työvoimapolitiikkaan yhtään perehtyneitä tietävät että tämä meidän järjestelmämme ei toimi ihmiset ovat väärässä paikassa heille tarjotaan vääriä palveluita ja tämän takia täytyy tehdä muutoksia ja muuntokoulutuksesta vielä sen verran että sitä ollaan miettimässä sitä kannattaa laajentaa muuallekin kuin rakennusalalle ja tehdä meille tällainen notkea tapa reagoida näihin työvoimapulaongelmiin

pitkäaikaistyöttömyyteen ja joiden avulla sieltä voidaan myös nousta pois ja osatyökykyisten ja välityömarkkinoiden kohdalla niiden rooli on aivan keskeinen se ei ole hyvä suunta että uusilla vastikkeellisuuksilla pakoilla rajoituksilla patistelulla heikennetään tätä järjestöjen roolia jossa he voivat nostaa ihmisiä sieltä vaikeista

nyt ministeri lindströmin toivon vielä vastaavan siihen että tämä ei ole teidän tavoite vaan varmistetaan se että järjestöjen rooli välityömarkkinoiden kehittämisessä voi säilyä jatkossakin vahvana ja että kiinnitätte tähän huomiota sitten kysyisin myös pääministeri sipilältä kun tuossa vaalien alla kyselytunnilla ministeri orpo lupasi että jos tehdään työllisyystoimia niin ne eivät heikennä heikompiosaisten tai pienituloisten asemaa vaan jos siellä tehdään rakenteellisia muutoksia ne rahat ohjataan näitten ihmisten auttamiseen sitten jollain toisella tavalla tämähän on iso periaatteellinen kysymys

kysyjä edustaja niinistö kiinnitti huomiota nyt näiden järjestöjen rooleihin jatkossa kuten sanoin on asetettu tämä reunaehto että kolmetuhatta on katto tälle sadan prosentin palkkatuelle mutta kyllä itse tunnistan ja tunnustan näitten järjestöjen hyvän roolin ne ovat tehneet tosi tärkeää työtä nimenomaan siinä kohtaa että ne ihmiset pysyvät edes jossakin kunnossa että on jotain järkevää tekemistä ja sille totta kai hallitus antaa ison arvon jatkossakin

arvoisa puhemies varmasti ministeri orpo on täällä puhunut viisaita silloin kun olen ollut itse pois ja pystyn vahvistamaan jälkikäteenkin sen sen viestin eli eli lähtökohta kehysriiheen on on se mikä on ennalta kerrottu että että neljän miljardin säästökokonaisuuden lisäksi ei haeta lisää finanssipoliittisia kiristystoimia vaan vaan me nyt katsomme näitten tehtyjen toimien vaikutukset ja kaikin tavoin pyrimme kiihdyttämään tätä positiivista työllisyyden ja talouden kehitystä mikä mikä on nyt saatu aikaiseksi eli tämä on kaiken lähtökohtana ja ja niin kuin ministeri orpo on kertonut jos tulee uudelleenkohdentamisia niin niillä ei tosiaankaan haeta siihen kokonaisuuteen leikkauksia vaan uudelleenkohdentamisen tarkoituksena on sitten

seuraava kysymys edustaja adlercreutz

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaneljä poliisien määrän kipurajaksi määriteltiin seitsemäntuhattakaksisataaviisikymmentä poliisia nyt sisäisen turvallisuuden selonteon selonteon valmistuttua tämä kipuraja on pudotettu seitsemääntuhanteen mikäli valtiovarainministeriön asettamat alustavat kehykset puolestaan pannaan täytäntöön on suomessa kuusituhattakolmesataa poliisia vuonna kaksikymmentä

tämä määrä on aivan liian pieni toteuttamaan poliisille määrätyt tehtävät kysynkin siksi vastaavalta ministeriltä miksi suomi tarvitsee vain yhden poliisin tuhatta kansalaista kohti kun ruotsissa määrä on kaksinkertainen

rouva puhemies on aivan totta että meillä on jokaisella sektorilla niitä säästämisen paikkoja mutta me olemme tässä hallituksessa kyllä sitä mieltä että turvallisuus on ykkösasia mitä me haluamme viedä eteenpäin se on myös sovittu painopistealueeksi nyt kun lähestyy puoliväliriihi

tässä viime aikoina tapahtuneet meidän ympärillämme lähelläkin on tapahtunut jopa tukholmassa ja niin edelleen edustaja tietää mitä tarkoitan turvallisuus on kaiken kaikkiaan meille ykkösasia ja siihen tarvitaan myös tekijöitä kuinka paljon tarvitaan rajavartijoita kuinka paljon tarvitaan poliiseja kuinka paljon varataan ensi kehykseen siitä me päätämme sitten ensi viikolla elikkä on on tänä päivänä hieman liian aikaista puhua mistään luvuista kun tätä katsotaan kokonaisuutena me tarvitsemme hyvin paljon

kysynkin siksi miten hallitus aikoo varmistaa maan sisäisen turvallisuuden jos tämä esitetty poliisien määrän merkittävä leikkaus pannaan täytäntöön vai ollaanko tätä kehystä nyt arvioimassa uudelleen
rouva puhemies kuten tuossa kerroin tämä hallitus on ottanut painopistealueeksensa turvallisuuden edistämisen ja vahvistamisen suomi on yksi maailman turvallisimmista maista mistä me voimme olla todella ylpeitä mutta sen eteen pitää tehdä töitä koko ajan yksi

mitä milläkin rahalla ja kuinka paljon meillä on rahaa käytettävissä selviävät ensi viikon keskustelujen jälkeen

arvoisa rouva puhemies turvallisuusympäristömme on todella muuttunut viimeisten vuosien aikana epävakaampaan suuntaan ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välinen raja on hämärtynyt tämä muutos pitää ottaa vakavasti ja näin hallitus toki onkin tehnyt yhtenä selvitettävänä kysymyksenä on ollut ulkomaisen maanomistuksen vaikutukset turvallisuuteen puolustusministeriön asettama työryhmä luovutti tänään selvityksen mahdollisuudesta rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistökauppoja kokonaisturvallisuuden perusteella valtiolle voitaisiin antaa etuosto oikeus sellaisten kiinteistökauppojen osalta joilla on keskeistä vaikutusta kokonaisturvallisuuteen vallitsevassa turvallisuustilanteessa onkin välttämätöntä että viranomaisillemme annetaan riittävät toimivaltuudet varmistaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa alueiden kotimainen omistus asiaa koskevasta lainvalmistelusta tulee tehdä päätöksiä pian kysynkin puolustusministeri niinistöltä millaisella aikataululla ja prosessilla hallitus aikoo edistää ehdotetun lainsäädännön valmistelua

arvoisa rouva puhemies voi pääministeri sipilä haluaa täydentää vastaustani mutta jo tänään valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri timo lankinen on nimetty johtamaan työryhmää joka laatii nämä tarvittavat lakimuutosehdotukset hallituksen esitykseksi tarkoitus on saada kevätkaudella kaksituhattakahdeksantoista nämä esitykset valmiiksi ja sitten eduskunnan käsittelyyn lausuntokierroksen jälkeen ja sitten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta voimaan

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri sanoitte että yksi tämän hallituksen erityisistä painopistealueista on turvallisuus kuitenkin teidän hallituksenne aikana poliisien määrä on laskenut useita satoja poliisimiehiä ja naisia on kentältä vähentynyt eri tehtävistä tämä kehitys on ollut jatkuvaa jo useamman vuoden ja useamman hallituksen ajan olemme olleet liukumäessä jossa poliisien määrä on tasaisesti vähentynyt vuosi vuodelta nyt sanoitte että jätätte ensi viikkoon kuitenkin yksityiskohtien kertomisen mutta haluan jo kysyä tässä vaiheessa millä tavalla varmistetaan se että poliisikoulutuksen määrän nostamisen yhteydessä syntyvät uudet poliisivirat menevät kentän tehtäviin eikä sinne tammipöytien taakse missä jo edellisten poliisiuudistusten jälkeen on aivan riittävästi väkeä

kyllä meillä tammipöydätkin on jouduttu poistamaan koska on niin tiukka tilanne mutta todetaan nyt ihan ensimmäisenä se että esimerkiksi viime syksynä tämä hallitus teki lisärahoituksen täydentävässä budjetissa ja saimme miljoonia rahaa lisää meillä olisi vuodenvaihteessa määräaikaisia poliiseja jäänyt työttömäksi kaksisataa henkilöä ja me saimme lisärahoituksella jatkettua heidän työsuhdettaan mikä oli erittäin tärkeä asia kysymykseenne siitä miten me saamme pidettyä nimenomaan sen kenttähenkilöstön juuri niin se on se tavoite että me pystymme pitämään siellä kentällä väen ei lisätä hallintoa ei lisätä hallinnon portaita vaan pidetään nimenomaan se verkosto ja se henkilöstö nimenomaan

vuosina kaksituhattakolme viiva kaksituhattaseitsemän rkp oli hallituksessa taisi olla sdpkin poliisivirkoja vähennettiin neljäsataakymmentä kappaletta vuosina kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista sdp oli oppositiossa poliisivirkoja lisättiin kaksisataakahdeksankymmentäviisi kappaletta viime kaudella siis vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista rkp ja sdp olivat jälleen hallitusvastuussa ja valtiovarainministerin salkku oli sdpn hallussa poliisivirkoja vähennettiin jälleen kolmesataayhdeksänkymmentäkolme kappaletta lakkautettiin liikkuva poliisi ja kaiken huipuksi nostettiin vielä poliisien eläkeikääkin se hallitus teki valmiit leikkauslistat myös poliisivirkojen osalle vuodelle kaksituhattaviisitoista jos nykyinen hallitus olisi toteuttanut edeltäjänsä suunnitelmia olisi poliisivirkojen määrä vähentynyt jälleen arvoisa ministeri risikko kysyn kysyn teiltä voitteko te nyt luvata että tämä hallitus ei ainakaan enää nosta poliisien eläkeikää eikä myöskään vähennä poliisien

arvoisa rouva puhemies niin kuin kerroin meillähän on tavoite nimenomaan se että me pidämme poliisihenkilöiden määrän riittävänä ja nimenomaan sellaisena että meidän ei tarvitse vähentää poliisihenkilöiden määrää se on tavoite tässä puhuttiin nyt hyvin paljon siitä mitä on eri vuosina ja eri aikakausina pitää nyt ottaa huomioon että jokainen hallitus tekee päätöksiä senhetkisen tilanteen mukaan nyt turvallisuustilanne on muuttunut siitä kaikista näistä aikaisemmista hallituksista voidaan sanoa että jopa tämän hallituksen aikana kahden vuoden aikana on eurooppalainen globaali ja suomalainen turvallisuustilanne muuttunut siitä syystä tämä hallitus on ottanut turvallisuuden yhdeksi painopistealueeksi siellä tarvitaan rajavartijoita tarvitaan poliisihenkilöitä tarvitaan monia muita turvallisuushenkilöitä tämä kokonaisuus on meillä nyt käsitteillä kun me mietimme tulevaa kahta vuotta mutta joka päivä pitää varmistaa turvallisuutta

arvoisa rouva puhemies keskustelu poliisien määrästä ei mielestäni ole puolueiden välisen nokittelun vaan yhteisen peiliin katsomisen paikka meillä on tästä asiasta kollektiivinen vastuu vaikka hallitus on nyt tehnyt satsauksia onneksi kiitos siitä myös poliisin resursseihin niin tällä menolla me kuitenkin löydämme lähivuosina itsemme uudelleen siitä tilanteesta että polii sien määrä uhkaa vähentyä ja ongelma on myös seuraavan hallituksen pöydällä keitä ikinä meistä siellä sitten istuukaan

yhteiskuntaamme nostaisin esiin sellaisen näkökulman että poliiseiksi olisi hyvä saada myös lisää ihmisiä erilaisista etnisistä taustoista ja uskonnollisista taustoista tämä auttaisi lisäämään luottamusta poliisin toimintaan ja toisaalta poliisin ymmärrystä eri kulttuuritaustoista erityisesti nykyisessä maahanmuutto ja pakolaistilanteessa tästä voisi olla hyötyä kysyisin sisäministeri risikolta oletteko harkinnut toimenpiteitä asiassa
arvoisa rouva puhemies nyt täytyy myöskin sellainen asia sanoa kehuna tälle hallitukselle että tämä hallitus on nostanut koulutuspaikkamäärää mikä on tietysti hyvä asia että me pystymme varmistamaan reservin tällä hetkellä meillä esimerkiksi on poliisihenkilöitä ainoastaan kaksikymmentäyksi henkilöä työttömänä eli meillähän ei reserviä sillä tavalla ole ja sen tähden me tarvitsemme koulutusmääriä tuohon mitä kysyitte tästä miten me saisimme eritaustaisia henkilöitä niin sehän on aivan aivan ilmiselvää mutta nyt pitää aina muistaa se että me emme voi minkään etnisen taustan tai tai myöskään kotimaan mukaan tehdä kriteereitä pääsyvaatimuksiin vaan kaikki ovat samalla viivalla eli meillä on samat kriteerit kaikille tietysti me toivomme että kaikilla poliiseilla on ymmärrystä erilaisista etnisistä taustoista ja myöskin ympäröivästä kun he auttavat erilaisen etnisen taustan omaavia henkilöitä eli sen osaamisen ja nimenomaan sen orientaation pitää olla tällainen monikulttuurinen totta kai mutta ainahan se on helpompaa jos on itse erilaisesta taustasta tullut

rouva puhemies onko hallitus huomioinut sitä että teidän kaavailemanne alkoholilainsäädännön uudistus myös lisää poliisin työkuormaa terveyden ja ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut että alkoholin käyttö tulisi lisääntymään kuudella prosentilla

kun tiedämme että seitsemänkymmentä prosenttia kaikista poliisin työtehtävistä on alkoholisidonnaisia sehän tarkoittaisi käytännössä sitä että me tarvitsisimme jopa kolmesataa henkilötyövuotta poliisiin lisää mikäli tämä alkoholilaki tulee sellaiseksi joksi sitä nyt on lausuntokierroksella olevassa versiossa kaavailtu miten tämä on huomioitu sisäministeriössä
arvoisa rouva puhemies jokaisen lain joka tehdään vaikutukset pitää arvioida aivan niin kuin tässä alkoholilainsäädännössäkin vaikutukset edustaja räsänen puhuu aivan totta siellä on arvioitu kuinka paljon tarvittaisiin poliisihenkilöitä ja olen tämän sanonut jo monta kertaa tässäkin tilassa että poliiseja tarvitaan lisää juuri tästäkin syystä ja se on se on vain realismia kun tehdään jotain lakia vaikutukset pitää arvioida ja toimia sen mukaisesti

arvoisa puhemies maamme turvallisuusympäristö on muuttunut aiempaa huonommaksi kansainväliset konfliktit ja kriisit eri puolilla maailmaa heijastuvat nopeasti kotimaamme turvallisuuteen

muutokseen vastaaminen on omissa käsissämme pelkästään puhumalla emme voi jatkaa sisäministeriössä valmistellaan useita toimia sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi keväällä valmistuu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmisteltu sisäisen turvallisuuden strategia ja toimenpideohjelma tiedustelulainsäädännön mietinnöt ovat juuri valmistuneet ja lähtemässä lausunnoille pelastustoimen uudistus ja maakuntien varautumistoiminnan kehittäminen etenevät hybridiuhkiin vastataan entistä paremmin ja niin edelleen millaisia nämä uhkakuvat sitten ovat mistä niitä turvallisuusuhkia kumpuaa kumpuaa globaali turvallisuustilanne on heikentynyt se voi olla vaikuttamatta suomeen euroopan unionin unionin itäisenä rajavaltiona lukuisat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että monimuotoinen polarisaatio on yhteiskuntamme kasvava ongelma varsinkin nuorten miesten syrjäytyminen näyttää nopeasti yleistyvän ja kehityksellä on varmasti myös turvallisuusheijastuksia olenkin todennut monessa yhteydessä että syrjäytyminen on tämän maan suurin sisäisen turvallisuuden uhka

harvemmassa ja myös turvallisuusviranomaisten palvelut kaukana teknologian kehitys on suomen tulevaisuudelle keskeistä mutta tälläkin sektorilla on kyettävä vastaamaan uusiin turvallisuustarpeisiin nimittäin kyberrikollisuus ja merkittävältä osin sosiaalisen median kautta tapahtuva informaatiovaikuttaminen edellyttävät viranomaisilta uutta suorituskykyä

ja toimenpideohjelman valmistelun asettamispäätöksessä todetaan että strategian tulee perustua laajaan turvallisuusnäkökulmaan ja siinä korostetaan sitä että tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja sitoutunutta yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin kansalaisjärjestöjen lähiyhteisöjen elinkeinoelämän ja lukuisten muiden toimijoiden kesken juuri valmistumassa olevassa strategiassa näitä asioita siis käsitellään ja painotetaan yhteistyötä ja siihen liittyvä toimenpideohjelma korostaa monialaisen yhteistyön tärkeyttä mutta samalla ne tuovat esiin väistämättä sen tosiseikan että turvallisuuden monimuotoistuessa viranomaisilla on oltava tehtäviensä hoitamisen edellyttämät toimivaltuudet suorituskyvyt ja voimavarat

mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja viides painiketta painamalla

arvoisa puhemies tämä hallintovaliokunnan mietintö on hyvin avoin arvio sisäisen turvallisuuden tilanteesta siitä syystä että valiokunta on ollut jo pitkään hyvin huolissaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaedellytyksistä tässä hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä tämä mietintö asettaa riman hyvin korkealle toisaalta nyt ensi viikon puoliväliriiheen mutta ennen kaikkea sitten tätä selontekoa seuraavaan strategiatyöhön ja sitä toimeenpanosuunnitelmaan hallitus on vastaamassa näihin huoliin mutta olennaista tietysti olisi pitkäjänteisyys yli vaalikausien niin tavoite toiminta kuin resurssisuunnittelussa ja oikeastaan ministerin suuntaan tulee sitten kysymys tästä pitkäjänteisyydestä pitkäjänteisyydestä miten näette onko meillä mahdollisuus nyt lähteä resursoimaan sisäisen turvallisuuden

arvoisa herra puhemies olen saanut istua hallintovaliokunnassa nyt jo kuuden vuoden ajan ja haluan heti tähän keskustelun alkuun kiittää hallituspuolueita ja ja muita oppositiopuolueita erittäin hyvästä työskentelyilmapiiristä meillä oli poikkeuksellisen hyvä työskentelyilmapiiri joka näkyy myös tässä hallintovaliokunnan mietinnössä rehellisyytenä avoimuutena ja kykynä katsoa ongelmia suoraan silmiin tällaista parlamentarismia itsenäisyyden juhlavuotena kaipaa tietenkin muihinkin asioihin arvoisa ministeri nyt on viime vuosina herätty näkemään tämä kokonaisturvallisuus kokonaisuutena ei ei ainoastaan osina sisäinen turvallisuus ja ulkoinen turvallisuus muodostavat kaksi keskeistä turvallisuuden kenttää näiden väliin jää kuitenkin hybridin mentävä aukko olen tästä asiasta puhunut jo useamman vuoden koska olen saanut toimia myös kuuden vuoden ajan puolustusvaliokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana tänään pyöräytin asiasta blogin ja kysynkin ministeriltä olisiko syytä rakentaa kokonaisturvallisuutta niin että yhdistettäisiin

arvoisa puhemies tullia ei mielletä yleensä sisäistä turvallisuutta tuottavaksi organisaatioksi mutta sitä se on mitä suurimmassa määrin toiveenani onkin että tulli siirretään jatkossa sisäministeriön alaisuuteen mahdollisimman pian esitutkintaviranomaisena tulli on erikoistunut ja keskittynyt ulkomaan liikenteessä tapahtuvien rikosten estämiseen paljastamiseen ja selvittämiseen nämä jos mitkä kuuluvat sisäiseen turvallisuuteen toimivat tulliselvitysjärjestelmät ovat perusedellytys jatkossa tullin valvonnan ja rikostorjunnan toimintaedellytysten varmistamiseksi ja toivottavasti tämä uudistus saadaan pikaisesti maaliin saakka tulli on joutunut sopeuttamaan toimintaansa jo pidemmän ajan ja heiltä valtion tuottavuusohjelmien leikkaukset on laitettu toimeen jo etupainotteisesti tänä vuonna tulli vähentää henkilöstöä noin kahdeksallakymmenellä henkilöllä mikä on erittäin huolestuttava suuntaus sisäisen turvallisuuden toimijalle kysynkin ministeri risikolta onko tulli tulevaisuudessa sisäasiainministeriön alainen organisaatio

puhemies tässä on hyvä yhtyä edustaja karin puheenvuoroon hallintovaliokunnan hyvästä työskentelyhengestä se on todellakin lähestulkoon kokonaisturvallisuutta edistävä ja myöskin edustaja kulmalan puheenvuoroon tullin tilanteesta puhumme paljon sisäisen turvallisuuden resursseista ja vajeesta syystäkin on tärkeää että kokonaisturvallisuuden murroksessa pystymme turvaamaan riittävät viranomaisresurssit viranomaisresurssit mutta se ei kuitenkaan riitä yhtä tärkeää on myös katsoa sitä että pystymme vähentämään palvelutarvetta ja sitä miten kykenemme panostamaan näihin ennalta ehkäiseviin palveluihin kysyisinkin ministeriltä kun sisäisen turvallisuuden strategiaa ollaan yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa viemässä eteenpäin niin miten sisäministeriö tukee tätä työtä että pystymme myös vähentämään poliisien palvelutarpeen jatkuvaa kasvua tässä kokonaisturvallisuuden murrostilanteessa
arvoisa herra

puhemies kiitos hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerolalle hyvästä alustuksesta ja sisäministeri risikolle hyvästä puheenvuorosta nostaisin edelleen esiin sitä että että vaikka tämä selonteko itsessään on jo tehtävänannolla rajattu sisäministeriön toimialaan niin meidän tarvitsisi löytää tässä salissa joitakin uusia keinoja edistää kokonaisturvallisuutta juurikin näiden niin sanottujen pehmeiden keinojen avulla näiden perinteisten turvallisuusnäkökulmien kuten poliisin lisäksi kysyisinkin sisäministeri risikolta olisiko sisäministeriöllä mahdollisuutta miettiä joitain uusia väyliä tai kanavia siihen miten me voisimme huomioida paremmin sellaiset turvallisuushaasteet jotka eivät ole sitä niin sanottua kovaa turvallisuusuhkaa viittasitte itsekin syrjäytymisen olevan yksi pahimpia ongelmiamme voisiko sisäministeriöllä olla joitain uusia avauksia

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia valiokunnan jäsenille kaikille hyvästä yhteistyöstä tämä oli hyvä puristus meiltä kaikilta kiinnittäisin huomiota myös tähän verotuksen tulopuoleen kun on paljon tullut viestiä nimenomaan ammattiautoilijoilta tämmöisestä laittomasta kabotaasiliikenteestä mikä on lisääntymään päin ollut verotuloja menetetään kuskit ajavat jopa kolmen euron tuntipalkalla tai heillä on isot polttoainetankit myyvät polttoainetta täällä suomessa ja huolehtivat siitä että se on heidän palkkansa me olemme jonkun verran ottaneet kantaa siihen raskaan liikenteen valvontaan kysynkin ministeriltä onko tämmöistä suunnitelmaa millä tavalla tehostetaan tätä suomalaista raskaan liikenteen valvontaa tuolla maanteillä ja näin turvattaisiin nimenomaan suomalaisen työn ja suomalaisen liikenteenharjoittajan mahdollisuudet pärjätä kilpailussa kansainvälisten autojen kanssa
herra puhemies tämän selonteon äärellä ja myös lähestyvän puoliväliriihen edellä joudumme pohtimaan sitä minkä hintaiseksi arvioidaan suomalaisten turvallisuus ja huolestuttavaa on se että tässä aivan viimeisen vuodenkin aikana tämä turvallisuudentunne on tutkitusti heikentynyt mietinnössä todetaan että sata lisäpoliisia maksaisi kuusi miljoonaa euroa tuhat lisäpoliisia kuusikymmentä miljoonaa euroa kyse ei siis ole mistään suurista ja mahdottomista summista että saadaan tämä poliisimäärä kohdalleen kun äskeisellä kyselytunnilla myönsitte sen että alkoholilain muutos merkitsisi kolmensadan lisäpoliisin palkkaamista niin kysyn eikö tuo laki kannattaisi jättää säätämättä jättää ne vahvat oluet ja siiderit sinne alkon hyllyille aiotteko esittää tätä puoliväliriihessä samoin kysyn teiltä mikä on tuo lisäpoliisien määrä jota aiotte esittää

haluan osaltani myöskin kiittää hyvästä työstä tämän selonteon suhteen suhteen ja myöskin mietinnön mietinnön osalta siinä mietinnössä puhutaan ja myöskin sisäisen turvallisuuden selonteossa puhutaan kohtalaisen paljon maahanmuutosta ja ja keskitytään tähän paperittomien kysymykseen tätä kysymystähän voi lähestyä monella tavalla toisaalta pohtia sitä miten kielteisen päätöksen saaneet saadaan poistettua maasta tai sitten pohtia sitä miten yritetään pitää yhteiskunnan sisällä sillä aikaa kun he maassa ovat edellinen hallitushan poisti tämän tilapäisen oleskeluluvan ja siinä yhteydessä nähtiin selvänä riskinä se että tämä mahdollisesti kasvattaa harmaata taloutta ja ajaa nämä ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolelle ja nyt selvästi on käynyt juuri näin oletteko arvoisa ministeri pohtinut sitä tulisiko tätä ongelmaa lähestyä toiselta kantilta ja ottaa taas käyttöön tilapäiset oleskeluluvat ja sillä tavalla pitää heidät yhteiskunnan sisällä arvoisa
arvoisa herra puhemies utp selonteko puolustusselonteko ja sisäisen turvallisuuden selonteko ehkä niiden yhtäaikaisuutta kannattaa jatkossa miettiä ne nivoutuvat niin vahvasti toisiinsa kiitosta hallitukselle ja ministerille pitää antaa siitä että nopeasti muuttuneessa turvallisuustilanteessa tehdään ratkaisujakin nopeasti hallitus on nostanut aivan oikein painopisteekseen turvallisuuden niin sisäisen kuin ulkoisenkin turvallisuuden resurssit ovat tässä tärkeät kun puhutaan poliisista rajasta puolustusvoimista pelastuslaitoksesta kuten myös tullistakin mutta myös

arvoisa puhemies hyvä että sisäisestä turvallisuudesta keskustellaan olemme nähneet euroopassa viime vuosina oikeistoradikalismia väkivaltaista sellaista suomessakin kouluampumisia ja sitten väkivaltaista jihadismia jossa nämä taistelijat ovat sitten iskeneet on brysseliä pariisia nizzaa berliiniä lontoota tukholmaa pietaria kaikissa iskut ovat suunnilleen kuin isisin käsikirjasta nyt kysymys on miten ihmisiä tällaiseen rekrytoidaan miten näitä vierastaistelijoita ja muita rekrytoidaan näyttäisi siltä että tämä tulee kuin pisara kerrallaan se voi olla vieraantumista se voi olla väärää uskonnollista opetusta kellarimoskeijoissa

hyvin valitettavalle uralle tässä minusta se ainoa vastaus on luottamusyhteiskunta jossa kaikki otetaan mukaan mutta myöskin sellainen luottamusyhteiskunta jossa viranomaisten ja kansalaisten keskustelu näistä asioista käy hyvin

puhemies kiitän hallitusta siitä että turvallisuus on nostettu tulevan puoliväliriihen kärkiteemoihin haluan kyllä kommentoida heti tuohon edustaja adlercreutzin ehdotukseen että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle annettaisiin tilapäinen oleskelulupa että näen sen kyllä täysin vääränä signaalina signaalina ja jopa myös että se romuttaa koko koko järjestelmää vuodesta toiseen poliisille annetaan alimitoitettu budjetti jota korjaillaan juuri sen verran että irtisanomisiin ei tarvitsisi mennä olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon maksaa teettää virkamiehillä kaksi kertaa vuodessa viikkokaupalla laskelmia siitä paljonko sillä hetkellä tarvitaan rahaa että selvitään kyseinen toimintavuosi meidän poliisin toive on että hallitus kykenisi vahvistamaan poliisille riittävän rahoituksen vaikkapa kolmeksi seuraavaksi vuodeksi
arvoisa puhemies kun täällä lukee että sisäinen turvallisuus on demokratian ja ja hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka niin minä ajattelen tämän toisinpäin ajattelen niinpäin että että demokratia ja hyvinvointiyhteiskunta on meidän sisäisen turvallisuutemme kivijalka siitä kun katsoo esimerkiksi mtsn vuosittaista tutkimusta jossa kysytään ihmisiltä mikä heille aiheuttaa turvattomuutta se on eriarvoistuminen ja työttömyys sen takia tämä kysymys ministereille tietenkin sen lisäksi että puhutaan kovan turvallisuuden resursseista mitkä ovat ne keinot jotta meidän eriarvoistuminen ei lisäänny ensi viikon kehysneuvotteluissa toinen huoleni on se että poliisi tulli ja raja elikkä meidän ptr hyvä vahva yhteistyö joka on ollut suomen maine ja jolla on selvitty monista hankalista tilanteista kaikkien toimijoiden mukaan heikkenee näillä resursseilla olemmeko tuhoamassa hyvän mallin toimia suomessa

arvoisa puhemies on todella arvokas asia että sisäinen turvallisuus on vihdoin nostettu sille kuuluvaan paikkaansa tämän selonteon kun vihdoin viimein tämä laajan turvallisuuden käsite on totta ja tunnustettu myös täällä täällä meillä sipilän hallitushan on antanut tällä vaalikaudella nämä kolme selontekoa turvallisuuteen liittyen ja nämä kaikki kolme yhdessä varmasti antavat vahvan selkänojan meidän yhdessä tässä muuttuneessa tilanteessa vastata näihin näihin kysymyksiin kuten edustaja parviainen korosti on muistettava että sisäinen turvallisuus ei ole pelkästään operatiivisten viranomaisten toimintaa tässä ovat nämä sosiaaliset asiat nousseet syrjäytyminen muun muassa monella tavalla jo esiin ja kysyisinkin ministeriltä miten itse koette onko yli sektorirajojen käyvä kanssakäynti riittävää jotta se edistäisi meidän sisäistä turvallisuuttamme
arvoisa puhemies rajavartiolaitos on meillä erinomainen viranomaisresurssi siinäkin mielessä että heillä on myös poliisin ja tarvittaessa sotilaan valtuuksia käytössään ja rajavartiolaitos hoitaa vuosittain noin kuusisataa poliisitehtävää tuhatkolmesataa etsintä ja pelastustehtävää ja myöskin kuusisataa ensihoitotehtävää elikkä erityisesti kun maamme on harvaan asuttu ja laaja rajavartiolaitoksen

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos kaikille hallintovaliokunnassa edustettuina olleille puolueille tämä työ on ollut varmasti kansalaistenkin suuntaan luottamusta herättävä koska turvallisuusasioissa olkoot ne ulkoista sisäistä tai tai vaikkapa hybridiä turvallisuutta pitää antaa kansalaisille kristallinkirkas selkeä viesti siitä että näissä asioissa politikointi on vähemmällä ja meillä on yhteinen näkemys siitä miten asiat pitää hoitaa ja sen takia on tärkeää että sisäisessä turvallisuudessa täällä menetellään samaa hyvää yhteistyöhenkeä noudattaen kuin myös ulko ja turvallisuuspolitiikan selonteossa kiitos myös paula risikolle sisäministerille joka on hallituksen sisällä saanut nostettua tämän nyt hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi haluaisin kysyä kuinka kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin vielä vahvistaa jotta kotimaan puolella sisäinen turvallisuus vahvistuu eikö se ole päivä päivältä yhä tärkeämpi

arvoisa puhemies kiitos myös ministeri risikolle että hän otti esille tämän syrjäytymisen ja myöskin sen miten tärkeätä on että esimerkiksi poliisiin rekrytoidaan monimuotoisesti eri etnisistä taustoista olevia ihmisiä ja ja tähän liittyen haluaisin yhtyä myös poliisiylijohtaja kolehmaisen huoleen vihapuheen lisääntymisestä ajattelen että meillä olisi nyt tarvetta todellakin löytää tällaisia turvallisuutta lisääviä ja luottamusta lisääviä toimia yksi olisi sellainen että että myöskin poliisiin voitaisiin rekrytoida enemmän eri etnisistä taustoista joskus nämä rekrytoinnin esteet ovat hyvinkin yksinkertaisia mutta niitä pitää selvittää esimerkiksi norjassa huomattiin että useiden maahanmuuttotaustaisten henkilöiden este oli esimerkiksi kun he ryhtyivät opettamaan uimataitoja poliisikoulussa se avasi hyvin monelle naiselle ja miehelle joilla oli eri etniset taustat sitten mahdollisuuden ryhtyä poliisiksi onko tällaista ajateltu että selvitetään näitä esteitä rekrytoinnille
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille laukkanen raatikainen ja tolvanen sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen otamme toisen kierroksen

arvoisa herra puhemies kun lukee tätä selontekoa niin valiokuntien antamissa lausunnoissa kerta toisensa jälkeen todetaan että tähän resurssivajeeseen joka tässä tulee esiin on puututtava kun nyt ymmärtää ja näkee sen että hallituspuolueiden edustajat johtavat näitä valiokuntiakin jotka tämän resurssivajeen toteavat niin vilpitön kysymys ministeri risikolle mistä kenkä puristaa kun hallitus ei löydä näitä rahoja tähän jota kansakunta kuitenkin pitää yhtenä tärkeimmistä rahoituksen kohteista

arvoisa herra puhemies kiitokset ministeri risikolle kun hän mainitsi että poliisin rekrytoinnissa tullaan pitämään nämä vaatimukset samalla korkealla tasolla missä ne ovat olleetkin toivottavasti myös kielitaitovaatimukset tullaan pitämään sillä tasolla missä ne ovat tällä hetkellä ilman muuta också svenska yksi asia mikä minua on ihmetyttänyt minä olen nyt yli kolmekymmentä vuotta ollut poliisina mutta kolme vuotta ollut eduskunnassa ja täällä nyt kolme vuotta on huudettu että poliisille pitää antaa rahaa pitää antaa lisää lisää voimavaroja ja resursseja aivan sama onko kommunisti oikeistolainen vaalea tumma lyhyt vai pitkä ihmettelen vähän mikä tämä eduskunnan tehtävä on jos täällä päätetään että annetaan täällä allokoidaan rahat ja varat ja mitään ei tapahdu niin missä ne oikeasti päätetään tämä on tämä kysymys kiitoksia
arvoisa

hallintovaliokuntaa hyvästä mietinnöstä jaan täysin ne huolet joita siinä on resursseista ja poliisihan tarvitsisi esimerkiksi viisikymmentä miljoonaa heti hätäapua sitten haluan kiittää ministeriä hyvästä toiminnasta kun hän nosti kärkihankkeeksi tämän sisäisen turvallisuuden tai turvallisuusasiat yleensä en kuitenkaan ihan halua moittia tätä selontekoa koska se on kuitenkin aika historiallinen se on puolustusselonteon kanssa yhdessä tehty niissä on paljon yhtymäkohtia se on ihan perusteltu tehdään strategiaa ja toimeenpanosuunnitelmia ja näin pitää olla me pääsemme tässä hyvin eteenpäin mutta tämähän juontaa juurensa jo viime kaudelle olin puheenjohtajana parlamentaarisessa työryhmässä jossa edustaja kari oli varapuheenjohtajana me halusimme tämmöisen selonteon panna alulle mutta halusimme myös että rahoitus olisi pitkäjänteisempää kuin yhden vaalikauden

ministeri risikko viisi minuuttia

arvoisa puhemies menen vähän suurin järjestyksessä kuin näitä kysymyksiä tuli kiitoksia ensiksikin erinomaisen hyvistä kysymyksistä ne olivat napakoita ja selkeitä ja ja kyllä meillä yhteinen tahto näyttää olevan ja minä olen sen kyllä jo aikaisemminkin vaistonnut mutta minusta tuntuu että täällä on turvallisuuspuolue nyt koolla ei ole mitään oppositio hallitus

hybridiuhkista alettu puhua ja se on eräällä lailla tiedostettu tunnustettu ja tunnistettu sen eteen ollaan tekemässä työtä esimerkiksi rajavartiolaitos on tekemässä lainsäädäntöä nimenomaan näitä hybridiuhkia varten me olemme saaneet myöskin monien eri maiden yhteishankintana tällaisen hybridiosaamiskeskuksen joka on perustettu suomeen hieno asia siinä meillä on paljon osaamista olen samaa mieltä kanssanne että

ja tullin pitää yhdessä tehdä meidän ja nimenomaan yhteen hiileen puhaltaen ja paljon paljon enemmänkin vielä voitaisiin sitä yhteistyötä tehdä tulli nostettiin täällä yhdeksi turvallisuusviranomaiseksi ja ja sitähän se toden totta on olen kanssanne samaa mieltä siitä että sen paikka mielestäni olisi sisäministeriön alaisena mutta ymmärrän oikein hyvin sitten niitäkin näkökulmia jotka ovat toista mieltä tästä asiasta ja se keskustelu varmasti jatkunee siitähän on selvityskin tehty no sitten täällä peräänkuulutettiin näihin turvallisuushaasteisiin hieman joitain uusiakin avauksia kyllähän meillä koko ajan tulee tällaisia uusia uhkia ja niistä pitää ottaa koppia ja ennakoida otetaan nyt esimerkiksi nämä hybridiuhat eihän niistä puhunut vielä oikeastaan viisi vuotta tai kaksi vuotta sitten kukaan nythän vasta on alettu ymmärtää mitä tämä tällainen monitahovaikuttaminen oikein onkaan ja on herätty siihen se on sitä uutta samoin kyberuhkat

ja tällaisen väärän tiedon levittäminen ne ovat me olemme nyt törmänneet mutta sitten meillä on näitä tällaisia jo niin sanottuja vanhoja uhkia elikkä syrjäytyminen joka teidänkin puheissanne oli hyvin pitkälle mitä syrjäytymiseen liittyviä uusia avauksia voisi tehdä niin kyllä minä peräänkuuluttaisin tätä monisektoraalista yhteistyötä ja esimerkiksi sitä että että tieto välittyisi meillähän on jonkin verran tietosuojaongelmia siinä että tieto ei välity riittävästi viranomaiselta toiselle ymmärrän senkin miksi se ei välity koska on kysymys henkilökohtaisista tiedoista mutta me emme välttämättä tiedä jostain henkilöstä joka apua tarvitsisi erityisesti nuorten kohdalla meillä on se ongelma me olemme kehittäneet tätä ankkuri mallia sisäministeriössä eli poliisi nuorisotyöntekijä psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä yhdessä ottavat nuorisorikollisia jotka tarvitsevat apua lähtevät miettimään tällaista

pitää liittyä nyt erityisesti syrjäytymiseen koska meillä on sitä niin paljon ja kun täällä puhuttiin vierastaistelijoista ja ja niitten rekrytoinneista monta kertaa kyllä syrjäytyminen saattaa todella olla ensiaskel tähän vierastaistelutoimintaan turvallisuuden tunnehan meillä todella on hyvä luottamus viranomaisiin on hyvä poliisi on saanut kansalaisista tunnustusta pelastuspuoli että kyllä meillä viranomaisiin luotetaan mutta sitä työtä pitää koko ajan tehdä jotta se saadaan pysymään ja sitä kautta se turvallisuuden tunne tulee mutta kaikki tällaiset tapahtumat mitä meidän ympärillämmekin on tapahtunut ovat vieneet turvallisuuden tunnetta laittomasti maassa olevista totesitte tämän että tilapäinen oleskelulupa on poistettu olen kyllä sitä mieltä että kun se aikoinansa poistettiin niin sille oli kyllä hyvä perustelu emme voi lähteä sillä tavalla jos joku ei suostu lähtemään jos on lainvoimainen päätös ja hän ei suostu lähtemään että me hänelle

ensiksikin se olisi tilanne jollaista muissa maissa ei ole miksi suomi pitäisi tällaista lupaa koska jos meillä kuitenkin terveydellisistä syistä tai muuten on joku kriittinen tilanne ettei voi ihminen matkustaa niin silloinhan järjestetään niin ettei hänen tarvitse lähteä sillä hetkellä juuri mutta tilapäinen oleskelulupa on poistettu enkä kannata sen palauttamista

ja vastauspuheenvuorot aloittaa edustaja zyskowicz
arvoisa herra puhemies suomi on maailman turvallisin maa ja meidän pitää yhdessä toimia niin että se on sitä jatkossakin sillä ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden takaaminen kansalaisille on valtiovallan yksi kaikkein keskeisimmistä tehtävistä

turvallisuuden vahvistamisen yhdeksi kaikkein keskeisimmäksi tavoitteeksi kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa ministeri risikolle kun hän pyrkii puoliväliriihessä turvaamaan tämän sektorin voimavarat

arvoisa herra puhemies kyllä turvallisuus on tärkeä teema ja on hienoa että myös arjen turvallisuus nousee täällä keskiöön sosiaali ja terveysvaliokunta antoi myös lausunnon lausunnon tästä valtioneuvoston selonteosta ja totesimme että tämä on suppea mutta näinhän tässä lausumassa esitettiin että tällainen sisäministeriön alainen selvitys haluaisin nostaa esille kyber ja hyperturvallisuusasiat erityisesti sairaalamaailman joka on erittäin tärkeä asia kun puhumme turvallisuudesta että ihmiset voivat saada apua ja hoitoa ilman pelottavia uhkakuvia ajatelkaapa millaista olisi jos sairaalaan isketään tai sairaalat kaatuvat haluaisin nostaa esille myös toimenpidealoitteen jonka tein liittyen ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseen nyt kun sisäisen turvallisuuden strategiaa päivitetään niin millä tavalla hyvä ministeri huomioitte esimerkiksi nämä juurikin arjen turvallisuuteen syrjäytymiseen liittyvät teemat kuten ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden parantamisen

arvoisa herra puhemies tässä kun on kehuttu tätä selontekoa niin minä kannustaisin siirtämään pitkät valot päällä katseen ja kehut tähän mietintöön koska selonteko on virkamiestyöryhmän tekemä työ itse sain olla ulko ja turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän jäsen ja myös puolustuspoliittisen selonteon seurantaryhmän jäsenenä nyt jo kohta kahden vuoden ajan mutta siinä työssä jos missä olisi tarvittu myös parlamentaarista näkyä tänne sisäisen turvallisuuden selonteon puolelle en pelkästään toivo vaan oikeastaan suorastaan rohkenen jopa vaatia että kun tulevaisuudessa tehdään uusi sisäisen turvallisuuden selonteko niin tälle työlle perustetaan oma parlamentaarinen seurantaryhmä niin arvokkaassa asiassa tällä hetkellä olemme kiinni tiedustelulakityöstä on annettu työryhmän esitys jossa ehdotetaan tiedusteluvaliokunnan perustamista kun mainitsin tämän oman blogini niin rohkenen esittää ministerille toiveen vilkaista esitystäni myös tästä blogin puolelta edelliseen puheenvuoroon

arvoisa puhemies tartuin ministerin kommenttiin siitä että luottamus viranomaisiin suomessa on edelleen edelleen hyvä tähän liittyen nämä kielteiset turvapaikkapäätöksethän

saaneet muun muassa kirkon liikkeelle ja jopa piispat ovat kritisoineet näitä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä on vaadittu väliaikaista oleskelulupaa ja niin edelleen ajattelematta lainkaan sitä että todennäköisesti viranomaisilla on ollut erittäin hyvät ja perustellut syyt tehdä kielteinen turvapaikkapäätös eli kirkko jopa arkkipiispan johdolla on lähtenyt kritisoimaan ja jopa murentamaan luottamusta virkamiesten ja viranomaisten päätöksentekokykyyn arvoisa ministeri mitä meidän pitäisi tästä

arvoisa herra puhemies tässä ministerikin otti esiin nämä hybridiuhat ja muutkin ovat niistä puhuneet ja tuli mieleen että kun hybridiuhan luonnehan on sellainen että se on jotain uutta sellaista jota ei vielä välttämättä olla ennen koettu ja johon ei välttämättä olla osattu valmistautua niin mahdollinen pahantahtoinen toimija varmasti osaa myöskin tutkia suomen lainsäädäntöä ja selvittää onko siellä esimerkiksi aukkoja viranomaisten välillä siten että

esimerkiksi eivät ole sellaisia että ne siirtyvät saumattomasti viranomaiselta toiselle kysyisinkin otetaanhan tämä asia huomioon kun lainsäädäntöä kehitetään siis se että esimerkiksi tehtävien siirto poliisilta puolustusvoimille on jouhevaa molempiin suuntiin myös rajavartiosto tulee huomioida ja myös tulli

herra puhemies haluan antaa ministerille ja hallitukselle tunnustuksen siitä tiedustelulainsäädäntöön liittyvästä paketista joka nyt lähetettiin lausuntokierrokselle toivon että sitten aikanaan myös eduskunnassa tähän suhtauduttaisiin myönteisesti ja mielellään saataisiin ihan tällä vaalikaudella nämä lainsäädännöt hyväksyttyä rajat ylittävää tietoliikennetiedustelua tapahtuu maamme rajojen yli muiden maiden kaikkien naapurimaittemme viranomaisten viranomaisten toimesta sen vuoksi ajattelen että miksi emme luottaisi oman maamme viranomaisiin rajatusti ja harkitusti voisi suorittaa tiedustelua silloin kun kansallinen turvallisuus on uhattuna sen lisäksi että viranomaiset tarvitsevat riittävät resurssit ja toimivaltuudet tarvitaan myös sitä viranomaisten yhteistyötä ja kannustan siirtämään tullin sisäministeriön alaisuuteen

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani myöskin yhtyä niihin kiitoksiin koskettivat tätä valiokunnan hyvää henkeä yli oppositio ja ja hallitusrajojen ollaan hyvässä yhteistyössä tehty tätä tätä mietintöä kiitokset myöskin ministerin suuntaan täällä rkp kahden edustajan voimin esittää että poliisiksi tarvittaisiin eri etnisistä ryhmistä olevia henkilöitä ihan varmasti näin on mutta tässä nimenomaan pitää siitä että tämä vaatimustaso ei saa olla yhtään helpompi sillä perusteella että on on naama erivärinen tai jotain muuta tulee eri kulttuurista ei saa missään tapauksessa luistaa tai luoda minkäännäköisiä kiintiöitä on totta että maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on ongelmia poliisiammattiin rekrytoitaessa norjassa kuten kuultiin ongelma oli ollut uimataito suomessa se on monasti kielitaito kun vaaditaan kaksi kummallista kieltä on on suomen kieli ja ruotsin kieli niin nämä tekevät jo tiukkaa ihan etnisesti suomalaisillakin päästä päästä poliisiksi toivotaan että tässä tulisi vähän helpotuksia

puhemies yritän olla provosoitumatta mutta kun puhutaan näistä paperittomista ihmisistä niin toisin kuin täällä luullaan itse asiassa se suurin turvallisuusuhkahan liittyy siihen rikollisuuteen joka heihin kohdistuu me nytkin olemme saaneet raportteja ihan samalla tavoin kuin kaikkialla muualla maailmassa jo tiedetään että jos ihminen on tällaisessa

monet heistä esimerkiksi voivat joutua ihmiskaupan uhriksi ja ja koko tämä naisiin kohdistuvan väkivallan kysymys ei ole tässä sisäisen turvallisuuden selvityksessä ollut esillä onko se tässä tulossa siinä nimenomaan olisi paljon tarvetta juuri ministeriöt ylittävään yhteistyöhön poliisi on aloittanut hyvin mutta ehkä myöskin sinne sosiaali ja terveysministeriöön päin olisi tärkeä saada aikaiseksi uutta vauhtia

arvoisa puhemies sisäisen turvallisuuden nykytila ja taloudelliset resurssit eivät ole lähimainkaan tasapainossa se on varmaan tämän keskustelun yhteinen loppupäätelmä haluaisin kiinnittää yhteen yksityiskohtaan huomiota ja tämä perustuu poliisien kanssa käytyyn keskusteluun poliisi on hyvin huolissaan että raha ei riitä huumeiden vastaiseen työhön nimenomaan nuorison parissa ja selvästikään raha ei riitä että saataisiin näitä koukkuun joutuneita nuoria heti ohjattua hoitoon eli ei ole hoitopaikkoja

syrjäytyminen ja polarisaatio niin minun mielestäni tämä on oikeasti semmoinen kohde johon pitää harkita poliisin sisällä tulli puolustusvoimat kuka tahansa ja mikä viranomainen tahansa että sinne kohdennetaan resursseja

puhemies tästä selonteosta vielä että täällä lukee meidän yhteisesti kirjoittamana että selonteko ei vastaa eduskunnan toimeksiantoa sisäisen turvallisuuden selonteon laatimiseksi siis sitä mitä edellisen hallintovaliokunta on edellyttänyt toisena lukee selonteko on sopeuttamissuunnitelma joka johtaa sisäisen turvallisuuden heikkenemiseen tämäkin on hallintovaliokunnan yhteinen lausunto nyt kysymys kun tiedetään tämä valmistelu joka on ollut siis vain sisäministeriön alaisten virkamiesten tekemä niin nyt kun on tekeillä strategia sisäiseen turvallisuuteen niin ministereiltä haluaisin vahvistuksen että kai siihen työhön sitten otetaan huomattavasti laajemmin edes näitä muita viranomaisia ja sitten seuraavalla kerralla kun päästään tekemään sisäisen turvallisuuden selontekoa siihen olisi otettava myöskin kansalaisyhteiskuntaa järjestöjä ja jopa kansanedustajia niin kuin muidenkin selontekojen valmisteluun että saataisiin parlamentaarinen kate etukäteen eikä vasta jälkikäteen

arvoisa ministeri puhui syrjäytymisestä juuri äsken ja kysyisinkin tämmöisestä tilanteesta suomessa oli vuonna kaksituhattaneljätoista tilastokeskuksen mukaan sataviisikymmentäviisi kuntaa joissa nuorten aikuisten sukupuolijakautuma oli vähintään yhtä epätasapainossa kuin kiinassa siellä muuten on ruvettu toimimaan asian suhteen nyt kun vastakkainasettelua varmasti tulee kun maahanmuuttajia tulee paljon ja suuri osa on miehiä koska pakolaiset yleensä näissä maissa ovat miehiä mitenkä ministeri taikka hallitus on tähän tilanteeseen reagoinut heitetäänkö sinne esimerkiksi pumpattavia barbaroita niille että ne miehet saavat ottaa tai jotain muuta ettei tule raiskauksia

toimintakyvyn säilyttäminen on tärkeätä lääkeväärennökset ruokaväärennökset varaosaväärennökset ovat kansainvälistä rikollisuutta ja suomi ei ole niiltä turvassa näihin näkökulmiin tulee kiinnittää huomiota toinen asia mihin haluan ottaa kantaa on hieman tällainen hypetys joka liittyy esineiden internetiin ja kaikkien mahdollisten laitteiden viemiseen verkkoon toivon että hybridikeskusta perustettaessa huomiota juuri talouselämän sivuilta luin että premium luokan kuulokkeiden kuulokkeiden valmistajaa syytetään vakoilusta siis lähestulkoon laitteella kuin laitteella joka on yhteydessä verkkoon voidaan vakoilla ihmisiä ja mennä hyvinkin syvälle yksityisyyteen ja myös salaisiin tietoihin
arvoisa puhemies nostaisin vielä esille alkoholipolitiikan yhteiskunta ja ihmiselämä kun eivät mene ihan ministerisalkkujen ja hallinnonalojen karsinoitten mukaan vaikka ministeri tuossa totesi että lausuntokierroksella olevan alkoholilain selvityksessä on todettu että tullaan tarvitsemaan kolmesataa poliisia lisää niin kuitenkin täytyy huomioida että tätä työmäärää voitaisiin käyttää varmasti paljon viisaammin kuin lisääntyneitten alkoholihaittojen selvittämiseen kun otetaan tämä kokonaisturvallisuuden

ehkäistäisiin näitten muitten lainsäädäntöjen tuomat paineet sisäisen turvallisuuden resursseille toivonkin että tässä hallitus nyt ymmärtäisi miten vakavaan resurssipulaan ja resurssitilanteeseen suomen sisäinen turvallisuus ollaan viemässä tällä alkoholilain uudistuksella pystyisikö ministeri vaikuttamaan hallituksen sisällä vielä tähän asiaan

värderade talman tähän aikaisempaan kysymykseeni tilapäisistä oleskeluluvista liittyen se lausuma joka hyväksyttiin viime kaudella oli tällainen kiinnitetään erityistä huomiota siihen millaisia vaikutuksia esityksellä on on laittomasti maassa oleskelevien riskiin tulla hyväksikäytetyiksi esimerkiksi ihmiskaupassa tai harmaassa taloudessa taikka joutua elättämään itsensä kerjäämällä tai rikollisuudella tähän kysymykseenhän me tiedämme tällä hetkellä ja siksi olisi ehkä hyvä hyvä reagoida siihen edustaja korhonen puhui luottamuksesta sitä voi murentaa monella tavoin perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja terho kirjoitti hiljattain että perussuomalaisten vaatimuksesta kielteisten turvapaikkapäätösten määrä on lisääntynyt se viittaa suoraan poliittiseen vaikuttamiseen ja tällä nimenomaan luottamusta viranomaisiin murennetaan miten te näette tämän asian arvoisa ministeri miten näette poliitikkojen vastuun tässä asiassa arvoisa

herra puhemies te edustaja nostitte ihan hyvän teeman esille millä tavalla me voimme estää ihmiskauppaa uhriksi joutumista harmaata työllistymistä harmaata taloutta ja sitä että luvattomasti maassa olevat joutuvat vaikkapa juurikin sen ihmiskaupan uhriksi me voimme nähdä tämän humanitäärisen puolen tässä ja juurikin sen takia laittomasti maassa oleville itselleenkin on parempi että heidät palautetaan mahdollisimman pian sinne lähtömaahan eikä anneta mahdollisuutta jäädä tänne suomeen kyllä se on myös niin että heidän tilannettaan pitää ajatella on myös pieniä lapsia emmekä tiedä kuinka paljon suomeen tulleista lapsista esimerkiksi on kadonnut tämä on myös tärkeä asia edustaja biaudet nostitte esiin naisten kohtaaman väkivallan ja sekin liittyy kyllä tähän poissa silmistä poissa mielestä jos sinne kadulle jää laittomasti niin emmehän me tiedä mitä heille tapahtuu mahdollisimman pian palautus ja pisteitä kuopion poliisille onnistuitte estämään turvapaikanhakijoiden aikomat rikokset meinasivat raiskata naisia

puhemies minusta on kyllä perusteltua että tämä selonteko keskittyy sisäministeriön toimialaan koska jos tätä olisi laajennettu sitä tehtäisiin vieläkin tosiasia on kuitenkin se että maailma muuttuu paljon nopeammin kuin nämä selonteot valmistuvat vaikka teemme täällä mitä muistioita selontekoja niin maailma muuttuu ja nythän tässä strategiassa ja toimeenpanossa laajennetaan tätä näkökulmaa hyvin paljon tässähän hallitus

sisäministeri risikko eivät ole jääneet tumput suorina odottamaan mitään selontekoja ja strategioita vaan ministeri on pyrkinyt koko ajan menestyksellä sisäiseen turvallisuuteen lisäämään rahoja tai perumaan leikkauksia miten päin vain ajatellaan mutta kuitenkin koulutukseen lisätään vähintään neljäsataa poliisia vuodessa aloittaa koulutuksen työttömiä poliiseja on nyt käytännössä noin kaksikymmentä määräaikaisia poliisinvirkoja on jatkettu ja analyysitoimintaan supoon annettu lisää resursseja tämä jatkuu tuolla riihessä mutta heitän tässä ajatuksen ilmaan kun tulee tämmöinen tiedusteluvaliokunta tänne ehkä niin pitäisikö meidän eduskunnassakin muuttaa työtapoja perustaa turvallisuusvaliokunta joka voisi kokonaisvaltaisesti käsitellä turvallisuusasioita

arvoisa puhemies hyvä sisäinen turvallisuus edellyttää ihan ilman muuta viranomaisten saumatonta jatkuvaa yhteistyötä ja myöskin järjestöjen ja ihan kansalaisten mukaan ottamista tuohon tuohon työhön turvallisuutta ei missään nimessä voi ulkoistaa se on seurausta siitä miten joka päivä eri tahot toimivat olisiko kuitenkin kehitettävää viranomaistoiminnassa niitten rakenteissa niin että esimerkiksi ptr yhteistyö olisi toisaalta saumatonta ja toisaalta päällekkäiset toiminnot voitaisiin varmasti karsia niin että nämä liian alhaiset henkilöresurssit eivät olisi niin vakava uhka meidän

elikkä miten muuten kuin henkilöresursseja lisäämällä voisimme parantaa meidän turvallisuuttamme arvoisa ministeri
arvoisa puhemies poliisin tullin ja rajavartioston yhteistoiminta niin sanottu ptr toiminta on toiminut hyvin viranomaisten yhteistoimintaa on tehtävistä riippuen kyetty hyödyntämään erityisesti harvaan asutuilla alueilla valtakunnan rajan pinnassa lähimmän partion periaatteella vuosia jatkunut viranomaisten voimavarojen leikkaaminen on johtamassa siihen että kukin ptr viranomainen joutuu keskittymään omiin ydintehtäviinsä pidän tätä suuntausta erittäin valitettavana sitä työtä itse tehneenä tulli on suorittanut valvonnassaan raskaan liikenteen kuljettajille myös rajavartiolaitoksen vastuulle kuuluvan rajatarkastuksen ja vastaavasti rajavartiolaitos on suorittanut rajatarkastuksen yhteydessä tullin vastuulle kuuluvia tehtäviä mielestäni tällainen erittäin järkevää resurssien yhteiskäyttöä ja olisi meidän kaikkien sekä sisäisen turvallisuuden etu että tämä toiminta jatkuisi arvoisa ministeri onko mitään toivoa siitä että tähän ptr toimintaan panostetaan jatkossa enemmän
arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaviisitoista tutkimuksen mukaan erityisesti kansainvälinen terrorismi turvapaikkaa hakevien määrän kasvu kehitys venäjällä ja kyberuhkat aiheuttivat huolta sisäisen turvallisuuden alalla samaten kuin myös luottamus viranomaisten viranomaisten kykyyn vastata näihin ongelmiin hallintovaliokunta nosti tässä mietinnössä esiin sen että että viranomaisten resurssit ovat sidottuja ja ja vaikka perustehtävien huolehtimiseen pystytään niin silti vasteajat ovat pidentyneet ja rikostenselvitysasteet laskevat ja ennaltaehkäisevä toiminta sekä varautuminen ovat kärsineet sisäministeri risikko on ansiokkaasti nostanut tässäkin salissa aikaisemmin esiin sitä olisiko aika ja tarve esimerkiksi tämmöiselle poliisin palveluille palveluille asetettavalle palvelulupaukselle minkä verran menee resursseja ja aikaa tiettyjen rikosten selvittämiseen ja tutkintaan kysyisinkin ministeriltä onko tämä asia etenemässä tästä yhtenä esimerkkinä voisivat olla epäilyt lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista on ymmärrettävää ettei ole kenenkään etu jos senkaltaiset prosessit pitkittyvät

arvoisa puhemies sisäisen turvallisuuden osalta ministeri otti hyvin kantaa siihen kuinka tärkeätä syrjäytymisen estäminen on se on paras mahdollinen turvallisuuden tae kun kasvatetaan ihmiset suvaitsemaan toisiaan mutta syrjäytymisen syyt ovat moninaiset ja niihin vastaaminen vastaaminen vaatii monipuolista moninaista työntekoa ja yhteistyötä palaan nyt ajatuksissa viisikymmentä vuotta taaksepäin kun itse kävin koulua niin poliisi kävi vuosittain kertomassa oppilaitoksella mikä on reilun pelin henki miten pitää käyttäytyä miten vaarallisia huumeet ovat mikä on hyvä tapa auttaa kaveria tämmöinen koulun ja poliisin välinen yhteistyö minusta oli hyvä kasvattava periaate kysynkin onko mahdollisuuksia näitä resursseja vielä lisätä sinne puolelle että päästään ihan alusta lähtien vaikuttamaan että ihmiset eivät syrjäydy ja ovat yhteistyössä hyvin toistensa kanssa

arvoisa puhemies poliisia pidetään tiukilla taloudellisesti senaatti joka tulouttaa rahat vmlle nostaa poliisin vuokria siten että kaksituhattakahdeksantoista poliisin vuokrakustannukset nousevat kaksi pilkku viisi miljoonaa ja kehyskauden loppuun mennessä kymmenen miljoonaa poliisin palveluverkkoon ei voi koskea jotta saisi vuokria alennettua toivon että hallitus pohtii tähän kehityskulkuun ratkaisuja jotka eivät rasita poliisin budjettia
arvoisa puhemies kiitän sisäministeriä erittäin jämäkistä ja kansalaisten suuntaan luottamusta herättävistä lausunnoista julkisuudessa on tärkeää että tällaisessa tilanteessa osoitetaan valtiojohdon suunnalta luottamusta herättävää ja selkeää viestintää turvallisuus ja taloustilanne on mikä on me tiedämme ihan tarkkaan että jokainen puolue on ollut valitettavasti välillä turvallisuusviranomaisten resursseja vähän säästämässäkin nyt meillä tuntuu olevan yhteinen tahtotila tässä salissa siihen että määrärahoja täytyy lisätä nyt jo kiitos paula risikolle niistä pienistä määrärahoista viime syksynä vähän isommistakin määrärahoista joita on saatu lisää mutta nyt kehysriihessä tarvitaan lisää yhden asian nostan vielä esiin tästä

on valtavan vakava kysymys

arvoisa herra puhemies nostaisin vielä lakivaliokunnan lausunnosta erittäin merkittävän huomion lakivaliokunta kiinnittää huomiota selonteon ristiriitaisuuteen tavoitteiden ja todellisuuden välillä ja tässä puhutaan tästä koko toimintaketjusta johon liittyy poliisi syyttäjä tuomioistuin ja vankeinhoito jos täällä yhdestäkin palikasta eli tässä kohtaa poliisin resursseista leikataan niin ei synny sitä tilannetta jossa poliisi tutkii ja silloin tulee merkittävä aukko oikeusturvaan ei synny syytettävää ei synny tuomittavaa ja niin edelleen edelleen

arvostan ministeri risikon jämäkkiä puheenvuoroja mutta yhtään euroja niillä ei ole vielä luvattu tänä iltana joten jos pientä sellaista ojennusta nyt tässä illan aikana saisi niin voisi sitten yönsä nukkua vähän turvallisemmin

arvoisa herra puhemies tästä on kyllä hyvä jatkaa ja kun olen keskustellut poliisien kanssa eri puolella suomea siis heidän kanssaan jotka tekevät sitä rankkaa ja raakaa työtä siellä kentällä vesisateessa tuulessa ja tuiskussa niin sieltäkin se viesti kuuluu että resurssit on kiristetty äärimmilleen eikä yhtään voi enää ottaa pois apua tarvitaan kentällä lisää poliiseja töihin kun lukee mietintöä ja seuraa keskustelua täällä niin tunnumme

positiivisen odotuksen vallassa että puoliväliriihi mahdollisesti toisi lisäyksiä resursseihin ja poliisivirkoja saataisiin lisää mutta mistä heitä saadaan jos kaikki ovat jo töissä
arvoisa puhemies edustaja häkkänen nyt valitettavasti lähti mutta ehkä muidenkin on ihan hyvä tietää että eduskunnan yhteydessä toimivalla ihmisoikeuskeskuksella on hyvä kurssi ihmisoikeuksista ja voi ihan netistä katsoa perustiedot asta bhen mitkä ovat ihmisoikeudet ja että kaikilla ihmisillä on ihmisoikeudet mielestäni on kyllä aika surullista että puhutaan että olisi moraalitonta auttaa toista ihmistä hädässä ja osoittaa toiselle myötätuntoa

en ole kyllä ikinä siis korvat tippuvat päästä kun täällä puhutaan että papit eivät saa auttaa ihmisiä onhan se hyvä että yhteiskunnassa on ihmisiä jotka panevat itsensä likoon ja auttavat toista ihmistä hädässä hävetkää
ministeri risikko viisi minuuttia ja sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa puhemies kiitoksia edelleen näistä hyvistä hyvistä kommenteistanne täällä tuli selonteosta sinänsä vähän kritiikkiä että se on ollut sopeuttamissuunnitelma ja siitä puuttuu tällainen monisektoraalisuus siitähän silloin aikoinansa kun tätä on tehty on tehty ihan selkeä linjaus että nyt tehdään sisäasiainministeriön hallinnonalalle tämä selonteko ja siinä ei ole otettu tällaista monisektoraalista näkökulmaa niinkään mutta

eräällä lailla tälle kyberturvallisuudelle juuri terveystiedot ja sairaalojen toiminta se on sellainen asia joka tietysti sattuneesta syystä myös itseäni mietityttää miten paljon meillä onkaan sellaista tietoa liikkeellä tietoverkoissa joka on erittäin haavoittuvaista ja joka haavoittaa ihmistä hyvin monelta näkökulmalta

tietoliikennetiedustelu joka tähän nyt lisättiin suomalaisesta näkökulmasta on kyllä hyvä lisä siihen kaikissa maissa ei sitä ole joskin tiedustelulainsäädäntö on lähes kaikissa meidän vertailumaissamme mutta tämä tietoliikennetiedustelu on muutamassa maassa ja nyt sitten myöskin suomessa ja monet muut sitä ovat rakentamassakin edustaja biaudet käytti kyllä hyvän puheenvuoron ihmiskaupan uhrien auttamisesta olen kanssanne ihan samaa mieltä siitä että he jos monisektoraalista auttamista ja siinä ei auta että maahanmuuttovirastossa mietitään sitä vaan siinä tarvitaan nimenomaan sote asiantuntijuutta siinä tarvitaan oikeusapua ja kaikenlaista sitten meillähän on ihan ihan tällainen toimenpideohjelmakin heidän tuekseen ja esimerkiksi tämä yksikkö joka on erityisesti erikoistunut näitten henkilöitten auttamiseen on on kyllä saanut hyvin paljon myönteistä palautetta siitä se mitä minä olen itse miettinyt paljon on miten me saamme tietää niistä jotka eniten apua tarvitsisivat miten heidät saataisiin niin sanotusti auttamisen haravaan että nyt nämä juuri tarvitsevat sitä siinä me tarvitsisimme tietojen vaihtoa alkoholipolitiikka nousi myöskin täällä esille ja vedottiin siihen no päätös on tehty laki on ollut lausunnoilla katsotaan mitä lausuntojen perusteella voidaan sitten tehdä mutta sanon vielä edelleen jos laki menee tuollaisena eteenpäin tarvitaan poliiseja se vain on fakta juttu silloin kun tehdään joku laki silloin vastataan seurauksista ja vaikutuksista ja se pitää hallituksen huomioida sitten täällä kysyttiin yleensäkin poliitikkojen vastuusta sisäisestä turvallisuudesta kyllä poliitikoilla ja meillä päättäjillä ja varsinkin täällä eduskunnassa meillä on erittäin suuri vastuu esimerkiksi siitä miten toista ihmistä kohdellaan minkälaisen kuvan me annamme siitä miten me haluamme vaikuttaa syrjäytymiskehitykseen se ei ole ainoastaan määrärahoja se on paljon paljon muuta

ennalta ehkäisevästi tehtyä sitä työtä että kukaan ei syrjäydy silloin kun ihminen on syrjäytynyt häntä on vaikea auttaa ja ennaltaehkäisy olisi kaikkein tärkeintä sitten vihapuhe se on myöskin yksi sellainen asia että sillä miten me puhumme toinen toisille on suuri merkitys ja me olemme eräällä lailla esimerkkejä meidän nuorille ja lapsille jotka seuraavat meidän puheitamme täällä esitettiin turvallisuusvaliokuntaa ja tämä oli kyllä aika mielenkiintoinen asia en ota nyt kantaa valiokuntien nimiin mutta kyllä minä olen sitä miettinyt tässä että että meillähän hallintovaliokunta käsittelee turvallisuutta puolustusvaliokunta käsittelee

on mitä suurimmassa määrin monisektoraalista pitäisi jollain lailla käydä se keskustelu itse olen peräänkuuluttanut suomeen myös tätä turvallisuuden tieteenalaa nyt me noukimme eri tieteenaloista tutkimustuloksia ja faktoja päätöksenteon perustaksi mutta meidän pitäisi saada laaja alaisia monisektoraalisia monitieteenalatutkimusohjelmia

sisäisen turvallisuuden ohjelmaa syrjäytyminen on siellä myöskin ja ikäihmisten turvallisuus on myös luupin alla senaatti kiinteistöt on valitettavasti murheenkryyni en sano että se organisaationa on murheenkryyni vaan ne valitettavat kiinteistöt joissa on paljon paljon hometta ja väistötilat maksavat olen kanssanne samaa mieltä edustaja ruoho että meidän on on mietittävä tätä tilannetta ja ihan tähän lopuksi vain sanon että kun edustaja laukkanen sanoi että rahaa pitäisi tulla että turvallinen uni tulisi niin olen samaa mieltä uni paras lääke on sitä vaalikaamme yritän ensi viikolla kiitos

arvoisa

suorituskyky turvataan vahvistamalla olennaisesti näiden viranomaisten rahoituspohjaa ja kiinnitän huomion sanaan olennaisesti eli nyt emme odota mitään pientä pientä muutosta vaan vaan olennaista vahvistamista näiden viranomaisten rahoituspohjaan poliisista on paljon täällä keskusteltu kaksi vuotta sitten poliisien määrä oli vielä seitsemäntuhattakaksisataaviisikymmentä nyt ollaan menossa jo kovaa vauhtia sinne alle seitsemäntuhannen tämä kehityskulku on kyllä kestämätöntä kun ottaa huomioon haasteet nykyisessä turvallisuusympäristössä puhumattakaan siitä jos haluamme helpottaa poliisien työtilannetta vähentyvät resurssit pakottavat poliisin priorisoimaan kiireelliset hälytystehtävät ja ihmisten välittömän turvallisuuden eli miettimään mitkä tehtävät hoidetaan ja mitkä jätetään hoitamatta ja näin ollen jo tapahtuneiden rikosten selvittelyyn sekä rikostorjuntaan eivät välttämättä resurssit

mikä on myös huolestuttavaa on se että turvattomuuden tunne on lisääntynyt se oli selkein muutos edelliseen vuoteen kun maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta teki loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista haastattelututkimuksen suomalaisten asenteista ja kaksi kolmasosaa vastaajista koki tulevaisuuden nyt turvattomampana mutta vuonna kaksituhattaneljätoista näin ajatteli hieman yli puolet tietenkin huolta aiheuttavat

kannalta on keskeistä luottavatko kansalaiset viranomaisten kykyyn vastata näihin uusiin turvallisuushaasteisiin tarvitsemme siis sekä riittävät resurssit että myös sitten riittävät toimivaltuudet viranomaisille ja ja myös viranomaisten keskinäisen yhteistyön parantamista ja kehittämistä edelleen näistä poliisin resursseista on täällä jo paljon puhuttu mutta haluan vielä mainita sen että muut pohjoismaat nostavat turvallisuusviranomaistensa määriä eli ruotsissa on viime aikoina puhuttu jopa kymmenentuhannen uuden poliisin palkkaamisesta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä nythän heillä on jo kolminkertainen määrä poliiseja suomeen nähden sekin on totta minkä ministeri täällä totesi että kyllähän suomalaisten luottamus poliisiin ja myös on kansainvälisesti verraten edelleen korkealla tasolla mutta tuo tilanne on valitettavasti muuttumassa ja siihen olisi reagoitava kansalaisilla pitäisi olla myös luottamus siihen että poliisi kykenee puuttumaan myös vähäisempiin rikoksiin kuten pieniin omaisuusrikoksiin ja ja ilkivaltaan koska nämä nimenomaan järkyttävät sitä tavallisten ihmisten

kun ne omalle kohdalle osuvat

haluan arvoisa puhemies vielä palata tähän eri viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö rikostorjunnassa on ollut erittäin tärkeä voimavara erityisesti vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden selvittämisessä mutta tässä nimenomaan tuo yhteistyön syventäminen ja myös hallinnollinen uudistaminen esimerkiksi niin että tulli siirrettäisiin sisäministeriön alaisuuteen toisi kyllä synergiaa ja säästäisi myös kustannuksista kun ei jouduttaisi tekemään päällekkäistä työtä resurssit ovat erittäin tärkeät ja niitä täytyy myös vahvistaa rajavartiolaitoksellahan on ainoana lainvalvontaviranomaisena toimivalta ja osaaminen vastata sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden uhkiin

arvoisa puhemies turvallisuutta tuottavia organisaatioita on useita

selonteossa minimitasoksi on kirjattu seitsemäntuhatta poliisimiestä mutta nykyisten sopeutusten perusteella taso tulee olemaan kuusituhattakolmesataa poliisia vuonna kaksituhattakaksikymmentä mielestäni tämä on täysin kohtuuton tilanne jo nyt kun tuntee ja tietää poliisityön työnkuvan ja määrän poliisi kyllä pärjää mutta entäpä kansalainen joka apua tarvitsee odottavan aika on joskus pitkä varsinkin silloin kun joku on kirveen kanssa tulossa ulko ovesta sisälle mainittakoon että poliisin resurssivähennykset alkavat olla lakkautetun liikkuvan poliisin henkilöstön kokonaisluokkaa eli se siitäkin säästöstä poliisimiesten määrän väheneminen näkyy erityisesti harvaan asuttujen alueiden toimintavalmiusaikojen pitenemisenä hälytystehtävien vuotuinen määrä on poliisilla noin miljoona tehtävää joista satatuhatta tehtävää edelleen resurssivajeen vuoksi hoitamatta valvonta ja hälytystoiminnassa resurssien väheneminen näkyy suunnitelmallisen valvonnan sekä ennalta estävän valvonnan vähenemisenä henkilöstön väheneminen aiheuttaa sen että jäljelle jäävien työajasta kuluu entistä suurempi osa hälytystehtävien hoitamiseen ja valvonnan työaika vähenee enemmän suhteessa hälytystoimintaan lisäksi selvitettyjen rikosten määrä laskee ja entistä enemmän rikoksia jää kokonaan tutkimatta vuonna kaksituhattayhdeksän vuonna kaksituhattayksitoista päivitetyn poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden kehittämissuunnitelman mukaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä poliisimiesten kokonaismäärän tarpeeksi on arvioitu kahdeksantuhattakaksisataayhdeksänkymmentäkuusi henkilötyövuotta mihin lukuun ei sisälly kenttäjaksolla olevien määrä mielestäni tämä olisi sopiva poliisimäärä tämä luku on kuitenkin kaukana tuosta kuudestatuhannestakolmestasadasta joka näillä näkymin on todellisuutta vuonna kaksituhattakaksikymmentä tällä hetkellä meillä on poliiseja tuhatta asukasta kohden yksi pilkku kolmekymmentäyksi mikä on ylivoimaisesti vähiten koko pohjoismaissa myös hallinto ja lupapalveluissa toimii poliisissa jo suhteessa vähemmän henkilöitä kuin useimmissa muissa valtion virastoissa lisävähennykset johtaisivat siihen että poliisimiehet hoitaisivat myös näitä tehtäviä en näe mitään järkeä tällaisessa toiminnassa muissa pohjoismaissa poliisien määrää määrää ja rahoitusta lisätään esimerkiksi ruotsissa osoitetaan poliisille tälle kehyskaudelle lisärahoitusta kaksi miljardia kruunua pyrkimyksenä on kahdentuhannen poliisimiehen ja tuhannenkolmensadan muun työntekijän lisäys samaan aikaan me suomessa elämme lintukodossa ja toivomme ettei meitä kukaan huomaisi samalla haluamme olla osa eurooppaa mutta emme kuitenkaan toimi kuten eurooppalaisten kuuluisi toimia pitäisi ymmärtää että sisäinen turvallisuus on suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka erittäin myönteinen asia on että poliisiammattikorkeakoulun sisäänottoa ollaan kasvattamassa tänä vuonna neljälläsadalla opiskelijalla viime vuonna valmistui edellisen hallituksen huomenlahjana vain viisikymmentäseitsemän poliisimiestä ja se ei riitä kattamaan eläköitymisvauhtia joka on noin kolmesataa joka vuosi edellisellä vaalikaudella toteutetun pora kolmen tavoitteena oli liikenteenvalvonnan tason säilyttäminen vähintään sillä tasolla jolla se on ollut liikkuvan poliisin aikana raskaan liikenteen valvonta tulisi säilyttää vuoden kaksituhattakaksitoista tasolla jo nyt voidaan todeta ettei tavoitteisiin ole päästy automaattisen liikennevalvonnan kuvitellaan hoitavan liikennevalvonnan samaan aikaan kun liikennevalvonnan resursseja kohdennetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen sekä rikostutkintaan sanon suoraan että tämä on väärä suunta seurauksena on odotettavissa liikennesääntöjen noudattamisen heikkeneminen mikä voi osaltaan lisätä liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden määrää myönteinen liikenneturvallisuuskehitys on vaarassa kääntyä takaisin huonompaan suuntaan

arvoisa herra puhemies

ja kyberuhkien tuomiin haasteisiin jotka ovat todellisuutta suomessakin ihmisten luottamus toisiinsa ja viranomaisiin on se kivijalka jonka päälle kansallinen turvallisuus ja kaikki muukin hyvinvointi rakentuu sen luominen ja ylläpitäminen vaatii työtä mutta sen menettäminen on helppoa nopeastikin jokaisen pitää voida kokea olevansa suomessa turvassa ja kokea voivansa saada apua niin omassa kodissaan kadulla koulussa kuin työpaikallakin tämä koskee meitä aivan jokaista selonteon mietinnössä me hallintovaliokunnassa kiinnitämmekin huomiota siihen että pelkästään sisäministeriön virkatyönä tehty selonteko ei vastaa riittävästi kaikkiin niihin sisäisen kokonaisturvallisuuden kysymyksiin jotka ihmisten arkea ja elämää koettelevat turvallisuus ei katso hallintorajoja myös viranomaisten välistä yhteistyötä tulee tukea ja kehittää joustavammaksi ja sujuvammaksi sisäisen turvallisuuden näkökulmaa kannattaakin huomioida osana muuta politiikkaa laajemmin ei pelkästään perinteisen turvallisuusajattelun osana vaan myös niin sanottujen pehmeiden turvallisuuskeinojen puolelta esimerkiksi puhuimme syrjäytymisen ehkäisemisestä otetaan esimerkiksi vaikka yksinkertaisesti se että sosiaalisia ongelmia lisäävä politiikka siis heikentää yleistä turvallisuutta ja toisaalta ongelmia ennalta ehkäisevä politiikka vuorostaan tuo vakautta hyvinvointia ja turvallisuutta tästä aiheesta tarvittaisiin varmasti suomessa myös perusteellisempaa tutkimusta kuten sisäministeri risikko puheessaan esitti

on myös pesiytynyt erilaisia ääriliikkeitä sekä ääriajattelua harjoittavia toimijoita nämä koettelevat vapaan ja avoimen yhteiskuntamme rajoja meidän on oltava valppaina radikaalien ääriliikkeiden pesiytyminen suomeen on torjuttava samalla meidän on kuitenkin muistettava ettemme leimaa ihmisryhmiä tai lisää ääriajattelua omilla teoillamme tai sanoillamme esimerkiksi viharikosten kasvanut määrä kertoo koventuneista asenteista jotka voivat muuttua myös teoiksi on hienoa että poliisi on kohdistanut lisää resursseja vihapuheen torjuntaan esimerkiksi verkossa etenkin juuri nyt kun poliisin resurssit ovat todella tiukilla kiinnitämme mietinnössä huomiota myös siihen että poliisien määrän turvaaminen on enemmänkin laskennallinen temppu kuin tosiasia pitkällä tähtäimellä tässä kaikilla meillä tässä salissa on peiliin katsomisen paikka kyse ei ole nykyisestä hallituksesta seuraavasta hallituksesta tai edellisestäkään pelkästään vaan on meidän yhteinen asiamme vaikka hallitus on tehnyt satsauksia poliisien jo valmiiksi vähäinen määrä uhkaa pudota entisestään lähivuosina ja seuraava hallitus löytää asian pöydältään me tarvitsemme riittävästi määrärahoja siihen että poliisien määrää kenttätyössä ja tutkinnassa voidaan jatkossa kasvattaa olisi myös hyvä saada poliiseiksi ihmisiä erilaisista etnisistä ja uskonnollisista taustoista kuten kyselytunnilla totesin arvoisa puhemies ylikansalliset ongelmat vaativat myös ylikansallisia ratkaisuja suomen on tärkeä olla mukana kansainvälisen turvallisuuden rakentamisessa esimerkiksi tekemämme kriisinhallintatyö ja kehitysyhteistyö pyrkivät luomaan vakautta sinne missä tilanteet ovat vaikeita konfliktien torjuntaan tähtäävä työ maailmalla hyödyttää myös meidän suomalaisten turvallisuutta konfliktit ilmastonmuutos ja köyhyys ovat luoneet myös muuttoliikkeen joka jatkuu esimerkiksi välimerellä libyan kaltaisten käytännössä hajonneiden valtioiden valtioiden heikko tilanne luo kasvualaa kyyniselle ihmissalakuljetukselle ja muulle rikollisuudelle josta eniten kärsivät he jotka turvaa tai parempaa elämää hakevat nämä asiat vaikuttavat meidänkin tilanteeseemme paitsi eun tulevaisuuden myös oman turvapaikanhakijatilanteemme ja sen mukanaan tuomien ilmiöiden kautta suomessa tarvitsemme inhimillistä turvapaikkapolitiikkaa ja hyvää kotouttamista räikeä epäkohta löytyy mielestäni esimerkiksi perheenyhdistämisten vaikeudesta toimivat perhesuhteet kun ovat parasta yhteiskuntaan integroivaa toimintaa arvoisa puhemies hallintovaliokunta ja muut valiokunnat ovat tehneet suuren työn tämän selonteon mietintöjen ja sen lausuntojen valmistelussa kiitän valiokuntakollegoita mietintö on mielestäni kattava ja kuvaa hyvin niitä olosuhteita joissa elämme kiitän myös ministeriä perusteellisesta keskustelusta ja toivon että pääsemme yhdessä jatkamaan hyvää yhteistyötä asiassa

arvoisa herra puhemies minäkin yhdyn näihin kiitoksiin tämän selonteon perusteellisuudesta ja ja myös tästä keskustelusta ja siitä että ministeri risikko on täällä jaksanut istua ja kuunnella meidän puheitamme vilpittömästi uskon että hän myös saa tästä niin kuin edustaja räsänen sanoi hyvän selkänojan itselleen tuleviin neuvotteluihin ihan muutaman asian tässä nostan vielä esille hyvän keskustelun lisäksi täällä on mietinnössä sivulla

yhdeksän tehtävien priorisointi selonteon mukaan taloudellisten resurssien niukentuessa toimintaa on priorisoitava selonteossa ei kuitenkaan esitetä priorisoinnin tarkempia perusteita vaikka selontekomenettelyn luonteeseen kuuluu että se sisältää tämän kaltaisissa linjauksissa myös riittävän konkreettiset linjaukset kysymys on viime kädessä siitä mitkä lakisääteiset tehtävät jätetään tai jäävät resurssien puutteessa hoitamatta ja tekemättä tämä lausuma ja toteamus tässä puuttuu suoraan siihen oikeusperustaan joka suomessa on vankka täällä on puhuttu tänään paljon pilareista niin kyllä tämä oikeusperusta on sellaisen yhteiskunnan jota suomi edustaa keskeisiä asioita ja tämä varojen supistaminen käytännön tasolla tarkoittaa sitä niin kuin eräs poliisihallinnon edustaja sanoi että nyt aletaan olla sellaisessa tilanteessa että eduskunnan on nyt kerrottava mitkä asiat poliisi hoitaa ja mitä asioita poliisi ei hoida tai sitten eduskunnan on lisättävä määrärahoja se lähtökohta että kun rikos tapahtuu niin se pitäisi aina selvittää silloin kun kansalainen tulee sitä vaatimaan ja nyt näin ei enää voi tapahtua lakivaliokunta on myös omassa lausunnossaan tästä asiasta lausunut ja todennut että tämä tilanne on tällä hetkellä ihan mahdoton me emme voi lähteä siitä että meillä on alueellinen eriarvoisuus siinä mitkä tehtävät poliisi voi hoitaa pääkaupunkiseudulla vielä tietyt asiat hoidetaan haja asutusseudulla ei enää hoideta sitäkään mikä pystytään hoitamaan pääkaupunkiseudulla tai suurissa kaupungeissa me me olemme itse jossa tämä oikeusperusta murtuu ja kun puhun näin niin ymmärrän täysin että sisäministeri risikko ymmärtää missä mennään tässä näin jos me vapaaehtoisesti

tässä talouden tilanteessa joka suomella on että velalla eletään niin sitten ne säästötoimet rankimmin kohdistuvat tänne poliisin puolelle se on huono valinta me olemme taas siinä tilassa että käytännössä se synnyttää enemmän kuluja kuin tuo säästöjä ja sen takia nämä pitäisi huolella arvioida poliisiasiain neuvottelukunnan varajäsenenä saan jatkuvasti heidän erittäin laadukasta materiaaliaan minkä myös ministeri risikko hyvin tuntee he ovat mielestäni parhaita arvioimaan mitkä ne todelliset tarpeet ovat he tietävät ne ja seuraavat ja tutkivat ja ovat yrittäneet sopeutua tähän tilanteeseen mutta nyt tietty raja on saavutettu arvoisa puhemies oikeastaan tässä enää tähän hyvään keskusteluun tällainen painopiste ja oikeastaan avaus sellaiselle keskustelulle että mitä me haluamme minkälainen oi keusperusta suomessa tulevaisuudessa on

arvoisa puhemies

on antanut lausunnon tästä siihen että selonteossa sisäinen turvallisuus on rajattu koskemaan ehkä ennen kaikkea sisäasiainhallinnon toimijoita itse ajattelen että tämä on valitettavaa mutta tämä on hyvä alku selonteossa tuodaan esiin muina tärkeinä sisäisen turvallisuuden viranomaisina myös tuomioistuimet syyttäjänvirastot rikosseuraamuslaitos

arvoisa puhemies yhteiskuntamme vakaudelle ja sisäiselle turvallisuudelle luovat pohjan yhteiset arvot hyvinvointi demokratia luotettava hallinto oikeusvaltio ja toimivat instituutiot käsiteltävänä oleva selonteko painottuu perustellusti niin sanottuun kovaan sisäiseen turvallisuuteen vaikkei sisäinen turvallisuus kuitenkaan ole niin kuin selonteossa todetaankin vain turvallisuusviranomaisten toimintaa aloitimme

sisäisen turvallisuuden selonteon eduskuntakäsittelyn hallintovaliokunnassa jo viime keväänä selonteko ja meneillään oleva sisäisen turvallisuuden strategiatyö antavat meille tilannekuvan niin muuttuneesta turvallisuustilanteesta viranomaisresursseista ja toimenpiteistä kuin maamme tulevaisuuden turvallisuusnäkymistä niukentuneet resurssit riittävät maamme ja kansalaisten turvallisuuden vaalimiseen ja ylläpitoon vain oikein kohdennettuina tämä tarkoittaa että viranomaiset joutuvat tekemään valintoja miten resursseja käytetään jatkossa vaikuttavimmin oikea aikaisilla harkituilla valinnoilla turvaamme toimivan palveluorganisaation meillä on siis oltava valmiutta keskustella ja priorisoida voidaanko joidenkin rikosten selvittämistä painottaa resursoinnissa toisia tärkeämmäksi on tärkeää että kokonaisturvallisuuden murroksessa pystymme turvaamaan riittävät mutta yhtä tärkeää on vaikuttaa siihen että palvelutarpeen kasvua kyetään vähentämään eli panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin estetään nuorten syrjäytymistä työttömyyttä ja niin edelleen turvallisuusviranomaisten rinnalla on siis huomioitava ennaltaehkäisevän työn vaikutus mitä oikea aikaisemmin pystymme tunnistamaan tekijät jotka johtavat yhteiskunnan turvallisuutta erilailla vaarantaviin tekijöihin sitä parempi sitä vähemmän syntyy kokonaiskustannuksia ja inhimillistä kärsimystä tärkeää on siis miten pystymme pureutumaan syihin emmekä hoida ainoastaan seurauksia suomalaisten luottamus turvallisuudesta vastaaviin viranomaisiin on korkea päättäjien ja vastuunkantajien katseet kääntyvät useimmiten niihin asioihin mitä voidaan mitata on siis kiinnitettävä huomiota myös siihen millä aikataululla poliisi ja muut viranomaiset pystyvät kansalaisia palvelemaan ministeri risikko on ansiokkaasti nostanut esiin olisiko poliisin palveluihin asettaa tietynlainen palvelulupaus jonka kautta pystyisimme läpinäkyvämmin ja oikea aikaisesti osoittamaan resursseja yhteiskunnallisesti arvoisa puhemies jokaisella turvallisuusviranomaisella on oma keskeinen tehtävänsä hyvin toimiva poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen ptr yhteistyö on oiva esimerkki viranomaisyhteistyön vaikuttavuudesta ptr yhteistyö toimii ja tehostaa myös rikosten selvittämistä on viranomaisten johtamisvastuita selvennetään ja täsmennetään sisäisen turvallisuuden strategiatyössä niistä viime kuukausina on valmistunut myös tämä selvitys tullin roolista vastuista ja ja paikasta selonteossa linjattiin että poliisien määrä vakiinnutetaan noin seitsemäntuhannen poliisin tasolle tämän vaalikauden aikana kokoomuksen ryhmälle tämä taso on ehdoton minimi jonka alle ei voida mennä poliisien määrän riittävyyttä tulee säännöllisesti arvioida ja siksi onkin tärkeää että hallitus käsittelee ensi viikon kehysriihessä turvallisuutta yhtenä kärkiasiana myös hallituksen linjaus poliisien koulutusmäärien lisäämisestä on olennainen

sisäisen turvallisuuden strategiatyössä turvallisuus on ymmärretty laaja alaisesti työhön on kutsuttu niin viranomaiset kuin kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimijat meidän on kyettävä hyödyntämään kunkin osaamista ja resursseja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistavasti on tärkeää myöskin että eduskunta saa tietoa siitä miten strategiatyö etenee yhteinen tahtotila on kuitenkin se että suomi on tulevaisuudessakin maa jossa on turvallista tehdä työtä yrittää opiskella ja elää loppuun nuorten tulevaisuudentekijöidemme näkemyksestä että tutkimuksen mukaan nuoret pitävät suomea yhä vahvana luottamusyhteiskuntana oleellista onkin kansalaisten toimijoiden viranomaisten vastuunkantajien ja koko yhteiskuntamme kannalta että keskitymme siihen miten voimme edelleen vahvistaa sitä luottamusta ja keskitymme niihin asioihin mitkä luottamusta edistävät kiitokset lopuksi ministerille ja myöskin hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerolalle varapuheenjohtaja korhoselle ja koko valiokunnalle uskalluksesta tehdä kattava ja pidemmän aikavälin sisäisen turvallisuuden selonteon mietintö

arvoisa puhemies

valiokunnalle mietintöä tehdessä ja raporttia lukiessa mitä se se sisäinen turvallisuus oikein on minusta se on sitä että kasvatamme lapsemme lapsemme suvaitsemaan ja auttamaan toinen toisiamme sieltä se lähtee kotoa mitä se vaatii siltä kodilta se vaatii sitä että vanhemmilla on riittävä toimeentulo ja turva elämiseen ja ja lastensa kasvattamiseen koulussa ei kiusata eivätkä ihmiset syrjäydy nämä ovat niitä sisäisen turvallisuuden perusrakenteita hyvä rakentaa turvallista ympäristöä asukkaillemme kun tämä rakennelma murtuu tarvitsemme viranomaisia joiden tehtävä on auttaa hädässä olevia ihmisiä selviämään elämän haasteista tässä muuttuvassa maailmassa uusien uhkakuvien ja yhä erilaisen rikollisuuden lisääntyessä olemme huomanneet myös suomen sisäisen turvallisuuden rakenteiden natisevan liitoksissaan se arvio mitä hallituksen kehys sisältää valtion talouden tasapainotuksen ja säästöjen aikaansaamiseksi laittaa nämä turvallisuuden reuna arvot liikkumaan yhä harmaampaan suuntaan hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö kertoo sen että resurssien osalta on saavutettu ääripää monella sisäisen turvallisuuden osa alueella se kertoo myös sen kuinka säästäminen aiheuttaa myös maallemme taloudellisia menetyksiä arvioiden mukaan kysymys on useiden miljardien menetyksestä harmaan talouden tutkinnan määrärahojen vuosittainen näivettyminen tietää verotulojen menetyksiä onneksi niitä on on jossain määrin pystytty aina budjetin käsittelyssä osittain palauttamaan ja siitä kiitos kuuluu ministerille hän on hyvin toiminut siltä osin mutta valitettavasti edelleenkin menetämme suuria määriä verotuloja harmaan talouden takia lisäksi raskaan liikenteen ammattimaisen valvonnan tehostaminen on tärkeä osa niin suomalaisille kuljetusyrittäjille kuin valtion sekä kuntien verotuloille ja ennen kaikkea liikenneturvallisuudelle tehokkaammalla ja ammattimaisella valvonnalla parannetaan laillisten kuljetusliikkeitten kilpailukykyä ja yrittäjän asemaa nämä ovat myös niitä ratkaisuja millä tuotetaan verovaroja muun sisäisen viranomaistoiminnan ylläpitämiseen sillä verovaroja tarvitaan niin pelastus kuin hätäkeskuslaitoksen poliisin ja rajavartiolaitoksen toiminnan ylläpitämiseen myös näitä edellä mainittuja alan ammattilaisia tarvitaan jatkossakin siksi riittävään koulutukseen ja sen määrään ja tasoon on jatkossakin satsattava arvoisa puhemies tämä hallintovaliokunnan mietintö kuvaa hyvin ne tilanteet miltä osin resurssien vähyydestä hyvällä eri hallinnonalojen yhteistyöllä on onnistuttu on pystytty saavuttamaan ptr yhteistyöllä merkittäviä synergiahyötyjä ja palvelujen tehostamista onnistuneita yhteistyötehtäviä on ollut muun muassa puolustusvoimien ja eri järjestöjen kanssa tämä osaltaan kertoo sen tosiasian että suomessa osataan sopia asioita ja sopimalla saadaan aina enemmän aikaan valitettavasti mietinnön sisältö kertoo myös sen tosiasian missä viranomaiset ovat joutuneet taipumaan siltä osin maamme asukkaat ovat joutuneet kärsimään ja tämä johtuu pelkästään vähentyneistä resursseista tässä yhteydessä täytyy kiittää näitä viranomaisia hyvästä yhteistyöstä siinä että ovat jaksaneet taipua tehtävien ja uusien haasteitten edessä mutta ikävä kyllä suomen sisäisen turvallisuuden rakenteissa ei ole mielestäni enää varaa jatkuva taipuminen katkaisee jossakin vaiheessa sen selkärangan ja silloin vahinkoa on vaikea korvata siksi tarvitaan rahallisia satsauksia sisäisen turvallisuuden toiminnan ylläpitämiseksi kiitos ministerille hyvin selkeistä vastauksista tänä päivänä ja kehittämishalusta sisäisen turvallisuuden osalta

arvoisa puhemies

tässä voimakkaassa turvallisuusympäristön muutoksessa joka pahaenteisesti vaikuttaa myös suomen turvallisuustilanteeseen näen kestämättömänä kehityksenä ensinnäkin sen että meillä on suomessa jo lähtökohtaisesti vähiten poliiseja pohjoismaisessa vertailussa ja toisekseen että kehitys jatkuisi poliisimäärän vähentymisenä entisestään esimerkiksi tällä hetkellä poliisin suorituskyky on vielä vajavainen täysin takaamaan massatapahtumien turvallisuuden saati että meillä olisi riittävästi poliiseja ilman erityisempiä tapahtumia jalkautumaan kaduille missä yhtä lailla on alttius myös väkivaltaisille iskuille mitä naapurimaissa hiljattain saatiin todistaa sekä tuolla pietarissa että tukholmassa pietarin isku ei jostain syystä saanut samanlaisia sympatian osoituksia kuin mitä

arvoisa puhemies nyt valtiovarainministeriön alustavan kehyksen mukaan vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä jos tämä kehys toteutuisi poliisilta lähtisi se kahdeksansataaviisikymmentä henkilötyövuotta ja näin on koska poliisin budjetista prosenttia on henkilöstökuluja pitää muistaa että poliisisektorilla ainoa mahdollisuus sopeuttaa on laittaa väkeä pois tätä emme voi hyväksyä kuten te arvon kansanedustajat olette kaikki täällä yksimielisesti todenneet meillä

poliisi on yksi maailman parhaiten koulutetuista oikeudenmukainen tasapuolinen korruptoitumaton ja rehellinen tuo valiojoukko tarvitsee riittävät toimintaedellytykset jotta voimme taata kansalaisille sisäisen turvallisuuden uskon että jokainen meistä ymmärtää turvallisuuden merkityksen niin yksilöiden kannalta poliisi kuten muut turvallisuusalan toimijat tulee riittävästi resursoida ja lisäksi meidän tulee lainsäädännöllä mahdollistaa poliisille työkalut ylläpitää sisäistä turvallisuutta kiitän ministeri risikkoa ja hallintoasiainvaliokuntaa sisäisen

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri myös minä haluan kiittää tästä sisäisen turvallisuuden asiasta mistä tänään täällä keskustelemme erityisesti siitä että strategiaa päivitetään myös tulevaisuudessa toki kiitos siitä myös että olette täällä kuuntelemassa ja vastaamassa kysymyksiin sosiaali ja terveysvaliokunta antoi myös tästä lausunnon ja me nostimme esiin omassa lausunnossamme ja turvallisuuden sekä pelastustoimi ja ensihoitoteemat on ollut hienoa kuulla että täällä myös arjen turvallisuus on noussut paljon keskustelussa esille me nostimme syrjäytymisen tuloerojen kasvun päihteiden käytön tarttuvat taudit ja yleisesti arjen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät pelastustoimesta ja ensihoidosta nostimme esille varautumisen ja onnettomuustilanteiden selvittämisen ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen ylläpitämisen häiriötilanteissa nämähän ovat kaikki äärettömän tärkeitä ja koskettavia asioita erityisesti sairaalamaailma ja turvallisuuden säilyminen siellä jonka jo yhdessä puheenvuorossani nostin esille

maalata vaikka minkälaisia uhkakuvia turvallisuus on tunnetta ja kyllä se turvallisuudentunne on suomessa tällä hetkellä heikentynyt täytyy kiittää kuopion poliisia siitä että onnistui paljastamaan aiotun rikoksen missä turvapaikanhakijoiden joukko meinasi tietäessään jo että poistuvat maasta vielä sortua rikoksiin oli luvassa näpistyksiä varkauksia jopa raiskauksia juuri tällaista ennaltaehkäisyä me tarvitsemme ja poliiseille lisää resursseja toimia juuri näin niin kuin esimerkiksi kuopiossa tehtiin toki myös hoitajien hoitajana aina hoitajien resurssit ja poliisien resurssit myös nostaisin esiin myös sen tulevaisuuden ajatuksen että ikääntyneiden määrä lisääntyy meillä on on vuonna kaksituhattakuusikymmentä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita noin yksi pilkku seitsemänkymmentäyhdeksän miljoonaa se tarkoittaa sitä että hauraita ja ja heikkoja ihmisiä on ympärillämme ja meidän tulee tehdä kaikkemme että pidämme myös heistä huolen oli hienoa kuulla ministeri kun mainitsitte että myös ikääntyneiden turvallisuus tulee nousemaan esille strategian päivityksessä sitten kun sitä tehdään niin tuleekin olla meillä tapahtui espoossa joku vuosi sitten sellainen käsittämätön rikos mitä ei ole vieläkään saatu selvitettyä vaikka poliisin valvontakameran kuvaa oli että kehitysvammaisilta henkilöiltä tyhjennettiin pankkitilit heidän omilla pankkikorteillaan tämä on kyllä sarjassamme että tarvittaisiin hercule poirot ratkaisemaan kuka vei ja miksei saada rahoja takaisin arvoisa puhemies laittomasti maassa olijoiden tilanne on myös noussut täällä keskusteluun kyllä minä näen että niille jotka ovat laittomasti maassa kyllä täytyy pikapalautus omaan lähtömaahansa saada aikaiseksi nykytilanne ei ole oikein heitä itseäänkään kohtaan siinäkin on tällaista humanitääristä ajatusta mitä pitää ajatella että joutuvatko ne ihmiset mahdollisesti rikoksen uhriksi itse ihmiskaupan uhreiksi mikä heidän tilanteensa on täällä suomessa kun kun ei ole paikkaa minne mennä eikä sitä toimeentuloa ja ruokkiiko se myös alustaa sille mahdolliselle rikollisuudelle niin että juurikin ne

heikoimmassa asemassa olevat hauraat ihmiset vaikkapa ikääntyneet joutuvat kohtaamaan näitä taskuvarkauksia mutta nämä ovat kaikki teemoja jotka jotka ovat keskustelussa jo nousseet esille hienoa että sisäisen turvallisuuden strategiaa päivitetään hyvä että siellä nousee arjen turvallisuus esille turvallisuus on tunnetta ministeri sanoitte hienosti että uni on sitä parasta lääkettä minä nostaisin vanhasta lastenlaulusta myös sen maidon sen lämpimän maidon maito tuore lämpöinen avun tuoda voisi viljakorppu valkoinen jotenkin näin näin se menee ehkä turvan toisi me luotamme nyt ministeriin että me voimme nukkua yömme hyvin ja ihmeisiinhän te pystytte

arvoisa herra puhemies ensimmäisen kerran mikä on tietenkin hyvä asia meidän mietinnössämme hallintovaliokunnan yksimielisessä sellaisessa on kuitenkin esitetty kritiikkiä joka on sinänsä varmaankin ihan aiheellista että se ei vastannut aivan sitä mitä hallintovaliokunta on aikaisemmin toivonut ja tarvinnut ja toisaalta kun katsoo sekä hallintovaliokunnan käsittelyä että kaikkien muiden valiokuntien jotka antoivat lausunnon niin se kritiikki liittyi siihen että tämä oli hyvin resurssipainotteinen ajatusta kokonaisturvallisuusnäkemyksestä ja koko yhteiskuntaan liittyvistä asioista ei käsitelty siinä laajuudessa kuin olisi ollut tarve vaan oli enemmän keskitytty siihen resurssipuoleen mikä ei tietenkään ole vähäpätöistä tämä laajempi turvallisuusnäkemys näkyi niin kuin sanoin heti alkulauseissa joissa todettiin että sisäinen turvallisuus on demokratian ja ja hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka minun mielestäni sen tulisi olla toisinpäin elikkä meillä sisäinen turvallisuus on sitä parempi mitä paremmin meillä demokratia toimii ja miten paljon paremmin meillä hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut ovat toiminnassa oikeasti näkyy aina kun ihmisiltä kysytään mikä heidän turvattomuuttaan aiheuttaa suurimmalle osalle ihmisistä ne ovat työttömyys osattomuus eriarvoistuminen syrjäytyminen siitä arjesta se ihmisten turvattomuus lähtee ei ollenkaan ole vähäpätöistä että meillä turvallisuusympäristön sanotaan muuttuneen näin varmaan on ja ihmisten medialukutaito on tietenkin yksi näkökulma minkä kautta sitä tietoa enemmän ja enemmän tulee ja sitten sen seulominen on aika hankalaakin kuitenkin täytyy muistuttaa että kun katsotaan maailmanlaajuisesti niin kuolleiden ihmisten määrä sodissa terrorismissa väkivallassa on vähentynyt maailmanlaajuisesti euroopan laajuisesti ja suomessa väkivaltaisten kuolemien määrä suomessa on vähentynyt ryöstöjen määrä suomessa on vähentynyt mutta se ei tarkoita sitä että tehtävä olisi tehty koska niitä yhä edelleenkin on mutta pitää muistaa että vaikka joskus tuntuu kun mediaa katsoo kuulee että tilanne olisi mennyt paljon pahempaan suuntaan niin näin ei ole vaan suomi on varsin turvallinen maa suomessa on yksi poikkeuksellinen näkökulma kun katsoo vaikkapa muita pohjoismaita meillä alkoholisidonnaiset rikokset ovat moninkertaiset liittyen sekä väkivaltaan että ryöstöihin ja muihin ja ne näkyvät myöskin sitten siellä sosiaali ja terveyspuolella seitsemänkymmentä prosenttia niistä ihmisistä jotka tulevat esimerkiksi poliisien viemänä ongelmatilanteissa päivystykseen poliisien viikonloppu olisi aivan toisen näköinen jos meillä olisi vähemmän viinanjuontia tästä syystä kysymys alkoholilain tulevasta muutoksesta on tietoinen riski siitä että poliiseja tarvitaan lisää niin kuin ministeri sanoi mutta se tarkoittaa myöskin lisää väkivaltaa se tarkoittaa lisää perheiden ongelmia se tarkoittaa lisää yksinäisiä lapsia ilman ruokaa tämä on valitettavaa ja tämän kertovat poliisit ennen kuin sosiaalityöntekijät resurssihuolista jotka ovat niin sanottua kovan turvallisuuden osuutta on hallintovaliokunta yhteisesti näinä vuosina kun olen pari vuotta saanut itse olla siellä mukana ollut yhtä mieltä ja ja lausunut kaikkien siis poliisien hätäkeskuksen pelastuslaitoksen rajan ja tullin osalta resurssitarpeen muutoksista tähän liittyy se että tämä kuuluisa ptr yhteistyö elikkä poliisin tullin ja rajan on nyt tullut siihen tiensä tiensä päähän näillä resursseilla että että tämä työmalli heikkenee jollei resursseja saada saada lisättyä tähän on uutena otettu kolme asiaa kun meillä on jonkun verran näissä yhteneväisyyttä kun puhutaan kyberrikollisuudesta kun puhutaan informaatiovaikuttamisesta kun puhutaan hyperrikollisuudesta elikkä kaikkea tätä sekaisin mutta se on uusi ala johonka ihan varmaan tarvitaan uutta lainsäädäntöä me me joudumme itse sen vaikutuksen alaisiksi moneen kertaan varmaankin huomaamattamme ja siihen liittyy tietysti myöskin tämä tiedustelulainsäädäntökysymys se varmaankin tarvitaan mutta minkälaisilla pelisäännöillä siihen joudutaan varmaan vielä palaamaan tässä sanon vielä viimeisenä asiana sen että että meillä on erilainen näkemys tässä salissa tullin paikasta sillä sosiaalidemokraattien näkemyksen mukaan tulli on yhä edelleen ensisijaisesti meidän ulkomaankauppaa hoitava viranomainen eikä ensisijaisesti rikoksentorjuntaa hoitava viranomainen tämä on kaikissa maailman maissa näin kahta pientä olivatko ne oman ja bahrain lukuun ottamatta tulli ei ole pelkkä rikoksentorjuja vaan osa meidän

arvoisa herra puhemies tämä kokonaisturvallisuushan on hyvin laaja alainen käsite ja voi sanoa että siihen turvallisuuden tuottamiseen osallistuvat kaikki kansalaiset yhdistykset yritykset totta kai myös viranomaiset joskus voisi sanoa että toimiva sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa se kuvastaa hyvin mikä on se turvallisuus laaja minun mielestäni sen takia on täysin perusteltua että tämä selonteko mikä nyt tehtiin tehtiin tarkasti rajaten sisäministeriön alaisuuteen koska muuten tätä selontekoa tehtäisiin vieläkin maailma muuttuu niin kovaa vauhtia että se selonteko olisi historiaa jo valmistuessaan on tärkeää että tulevassa strategiassa ja siinä toimeenpanossa käsitellään laajemmin asioita niin kuin minun tietojeni mukaan nyt käsitelläänkin se on todella

nyt kun tuossa puhuttiin resursseista resurssien pitää olla kaikilla viranomaisilla puhutaan sitten pelastusviranomaisista hätäkeskuksesta tullista rajasta poliisista sellaiset että nämä viranomaiset pystyvät turvaamaan kansalaisten turvallisuuden turvallisuus ja oikeudenhoito on tämän yhteiskunnan kivijalka sanon sen näin päin se on meidän demokratiamme jalka mutta se on myös ihan meidän maineemme tuolla maailmalla ja turismin ja yritystoiminnan kannalta erittäin tärkeä siksi myös siksi meidän on on satsattava tähän sisäiseen turvallisuuteen totta kai ensisijaisesti kansalaisten turvallisuuden kannalta nyt ollaan kipurajalla selkeästi sen takia että tämä toimintaympäristö on muuttunut todella paljon itse asiassa tutkimusten mukaan ihmiset pelkäävät entistä

vielä viime vuoden loppuun asti kokonaisrikollisuuden määrä laski toki oli nousua esimerkiksi seksuaalirikoksissa lähes viisisataa prosenttia ja maksuvälinerikoksissa tai petosrikoksissa hyvin huomattavasti mutta nyt on ikävä kyllä lähtenyt viimeisten tilastojen mukaan myös kokonaisrikollisuuden määrä nousuun se on ikävä ikävä asia pelkotilat ja todellisuushan eivät aina kulje käsi kädessä ja ihmiset todella pelkäävät tuoreiden tutkimusten mukaan mutta turvallisuudentunnetta useimmiten lisää kuitenkin että omat asiat ovat kunnossa perheen asiat ovat kunnossa työasiat ovat kunnossa mutta kyllä siellä sitten aika äkkiä tulee se palomies poliisi ja rajavartija se että heitä on riittävästi turvaamassa näitä tiukkoja paikkoja poliiseja tarvitaan lisää ihan senkin takia kun ihmisiltä viedään vaikka polkupyörä niin poliisilla olisi aikaa tutkia se juttu jos näitä ei tutkita semmoinen oikeudentunto murenee nämä ovat tärkeitä asioita sitten kun mennään tämmöiseen kovaan turvallisuuteen niin totta kai siihenkin tarvitaan resursseja koska pahimmillaan siis pahimmillaan mitä ei todennäköisesti tule tapahtumaan ensimmäinen tämmöisen vakavan hybridi iskun vastaanottaja on poliisi tai rajavartija ja vasta sen jälkeen puolustusvoimat jos ne saadaan enää toimintakykyiseksi lainsäädännön pitää olla kohdallaan että tämmöistä yllättävää iskua ei tapahdu siksi vaikkakin perustuslakia nyt tässä testataan tiedustelulainsäädäntö pitää saada mahdollisimman nopeasti toimeen sen olisi pitänyt olla jo kymmenen vuotta sitten toiminnassa kun tosiasia on että meilläkin jonain päivänä joku vakava rikos jälleen tapahtuu tullut kaikki paha maailmalta myöhässä ja pienempimuotoisena se lähti aikoinaan huumeista sen jälkeen tulivat järjestäytynyt rikollisuus rikollisjengit kouluampumiset kunniaväkivalta ja erilaiset pommi iskut niin kuin myyrmanni siksi pitää olla tämmöinen lainsäädäntö että pystytään pelastamaan ihmishenkiä tosiasiahan on että täällä viime vaalikaudella hyväksyttiin laki henkeen tai terveyteen kohdistuvan vakavan rikoksen valmistelun kriminalisoinnista sitä vastustettiin aika ajoin hyvinkin kiivaasti mutta osittain sen takia on pystytty pelastamaan ihmishenkiä kouluampumisia on estetty ja sen lisäksi on myös helsingin yliopistoon kohdistunut isku estetty tiedustelulainsäädännössä on ihan nämä samat elementit viranomaiset pitää resursoida riittävästi ja toiminnan pitää olla yhteensopivaa ja jouhevaa myös tullin osalta tulli tulli on viranomainen monessa mielessä mutta kuten tuossa jo lyhyesti sanoin pitäisikö meidänkin katsoa pikkasen peiliin ensinnäkään ministeriörakennehan ei kokonaisturvallisuutta tue missään määrin emmekä me eduskunnassakaan meillä on turvallisuusasiat hajautettu moniin eri valiokuntiin että olisiko aihetta täälläkin se turvallisuusvaliokunta perustaa ja se voisi miettiä kokonaisturvallisuutta

arvoisa

tuosta vihapuheesta

siitä hyvin herkästi saa lapun käteen mutta minäpä otan esimerkin niin sanottuna suomettumisen aikana jos arvosteli neuvostoliittoa sai kimppuunsa toimittajat mutta ei oikeuslaitosta jos kertoi muun muassa desanttien tekemistä rikoksista raiskauksista murhista media ainoastaan kertoi että tämä ei pidä paikkaansa vaikka kansalaiset tiesivät nykyään vastaavista saa lappu käteen että lätkähtää

keskustelimme sisäisen turvallisuuden selonteosta myös viime toukokuussa lainaan otteita puheesta jonka silloin pidin on selvää että suurin uhka suomen sisäiselle turvallisuudelle on islamisaation eteneminen jokaisessa länsimaassa se on merkinnyt rikollisuuden kasvua ja kantaväestön keskinäisen vastakkainasettelun lisääntymistä ja jyrkentymistä ja tietenkin yhä nousevia veroja ja maksuja siivestäjien elättämisen kattamiseksi suomessa on kateissa tuhansia turvapaikkaturisteja tulevaisuus tulee olemaan erittäin synkkä jos tämä rajat kiinni ja paras eriste islamisaatiolle on piikkilanka näin totesin arvoisa puhemies surullisena totean että tilanne ei ei ole tuosta melkein vuoden takaisesta keskustelusta muuttunut kuin pahempaan suuntaan dublin sopimusta ei edelleenkään noudateta ja länsiraja vuotaa seulana eikä laittomasti maassa notkuvia saada poistettua tarpeeksi nopeasti ja tehokkaasti monet eu maat ovat ottaneet rajatarkastukset käyttöön ainakin väliaikaisesti meidän länsirajallamme tulisi tehdä sama kiireellisesti etenkin kun tähän aikaan vuodesta tulijavirta todennäköisesti kiihtyy kiihtymistään toissa päivänä suomen uutiset julkaisi artikkelin jossa kerrottiin että ruotsin veroviraston selvityksen selvityksen mukaan jopa puolella turvapaikanhakijoista on useampi kuin yksi henkilöllisyys joissakin tapauksissa on kyse tarkoituksellisesta viranomaisen harhauttamisesta kun ylimääräinen henkilöllisyys on syntynyt sen olemassaolo vaikeuttaa viranomaisten tehokasta toimintaa ja henkilöllisyyttä on mahdollista käyttää rikolliseen toimintaan jutussa todettiin että turvapaikanhakijoiden useat henkilöllisyydet nousivat ruotsissa ruotsissa keskustelun kohteeksi tukholman terroriteon jälkeen iskusta epäillyllä epäillyllä rahmat akilovilla oli useita

niiden avulla hänen onnistui vältellä maasta poistamisen toimeenpanoa joku muu on myös tehnyt töitä akilovin henkilöllisyydellä artikkelin mukaan tämä vihjaa siihen että henkilöllisyydet ja niihin liittyvät työluvat ovat kauppatavaraa manner euroopassa on raportoitu tapauksista joissa turvapaikanhakijalla on ollut jopa yhdeksän eri henkilöllisyyttä on turhaa ja lapsellista kuvitella että meille tulisi samoista lähtömaista jollakin tapaa rehellisempää ja kunnollisempaa väkeä kuin esimerkiksi ruotsiin saksaan tai ranskaan ei muuten tule arvoisa puhemies ei voi eikä saa olla niin että kuka tahansa mistä tahansa ja ties millä henkilöllisyydellä voi vain astua laivaan ja tulla tupsahtaa tänne meidän on opittava muiden maiden virheistä ja suojeltava omaa kansaamme

arvoisa puhemies

hätäkeskuslaitoksen strategia kaksituhattakuusitoista tavoitteena on muodostaa suomeen yksi virtuaalinen hätäkeskus joka toimii useassa toimipisteessä tämä edellyttää toimivia tietojärjestelmiä myönteistä onkin että pitkään työn alla ollut hätäkeskusuudistus on loppusuoralla painopisteen ollessa tällä hetkellä hätäkeskustietojärjestelmä erican käyttöönotossa hätäkeskusuudistuksen ja uuden verkottumaan kykenevän hätäkeskustietojärjestelmän myötä nykytasoinen hätäkeskustoiminta edellyttää vähintään noin henkilötyövuoden henkilöstötasoa tuleva malli tarkoittaa käytännössä sitä että yksittäinen hätäkeskuspäivystäjä ottaa jatkossa vastaan puhelun mistä tahansa suomesta tällaiseen toimintaan sisältyy totta kai mahdollisuuksia mutta myös uhkia yksittäisen hätäkeskuspäivystäjän kannalta katsottuna täytyy vain toivoa että vastuiden kohdentaminen on eri tilanteissa otettu huomioon vahingon sattuessa ei ole oikein että hätäkeskuspäivystäjä on yksin vastaamassa syytöksiin odotukset suuntautuvatkin erityisesti perustettavan johtokeskuksen suuntaan näyttäisi siltä että hätäkeskuslaitos pystyy selviämään tästä vuodesta viime vuodelta siirtyvien säästöjen avulla meidän päättäjien tulee huolehtia jatkossa että toiminta säilyy moitteettomana arvoisa puhemies vielä hieman poliisiasioita yhtenä poliisin on vuonna kaksituhattaseitsemäntoista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyn liittäminen osaksi poliisin ennalta estävää toimintaa keskeisenä huolenaiheena on erityisesti syyrian konfliktin vaikutusten ulottuminen maahamme suurimman uhkan muodostavat radikaalit islamistisesti motivoituneet yksittäiset toimijat ja pienryhmät jotka ovat käyneet syyrian taistelualueilla terrorismille jollakin tavalla myötämielisten henkilöiden kokonaismäärä on noussut suomessa jo noin kolmeensataanviiteenkymmeneen henkilöön suojelupoliisi on tällä hetkellä toimintaympäristön muutoksesta johtuen aliresursoitu mikäli halutaan että suojelupoliisi kykenee suoriutumaan tehtävistään tulee viraston resursseja pitkäjänteisesti parantaa toiminnalle on tärkeää että tiedustelulainsäädäntö saadaan päivitettyä mahdollisimman pian arvoisa ministeri onko meillä toiveita että tiedustelulainsäädäntö saadaan pikaisesti maaliin saakka

arvoisa puhemies vaikka valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta on omalla tavallaan joiltain osin varsin karua luettavaa se antaa kuitenkin hyvän katsauksen nykyisistä turvallisuusuhista laajamittainen maahantulo kansainvälinen terrorismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet ovat nyt teemoina ajankohtaisempia kuin koskaan varsinkin naapurimaissamme tapahtuneiden erittäin ikävien terrori iskujen jälkeen joihin edustaja ruoho edellä viittasi on hyvä että nämä mainitut uhat on sanottu ääneen selonteossa ja näin meillä on tilaisuus niiden torjumiseen poliisin ja rajavartiolaitoksen resurssien jo kauan jatkunut väheneminen on vaikuttanut turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiin korjaaviakin toimenpiteitä on onneksi saatu aikaiseksi kuten poliisikoulutuksen määrän lisääminen niukat resurssit on tietysti käytettävä kustannustehokkaasti myös turvallisuuden saralla vastauksena lukuisiin sisäisen turvallisuuden uhkiin hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma tulee toteuttaa täysimääräisesti ensi tilassa se tarkoittaa muun muassa palautuskeskusten perustamista kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille samoin tiedustelulainsäädäntöön kaavaillut muutokset tulee viedä kiireesti maaliin arvoisa puhemies tiedustelulainsäädäntöhankkeiden taustalla ei ole halu rajoittaa kansalaisten yksityisyyttä vaikka näinkin on joissain yhteyksissä väitetty toteutuessaan tietoliikennetiedusteluun on kuitenkin liitettävä riippumaton lupamenettely ja riippumaton valvontajärjestelmä oikeusturvan varmistamiseksi arvoisa puhemies toivon lopuksi että sisäisen turvallisuuden selonteossa mainittuihin uhkiin suhtaudutaan kaikissa eduskuntaryhmissä asiaan kuuluvalla vakavuudella

arvoisa puhemies hallitus tekee kaikkensa jotta suomi saataisiin taas kasvu uralle ja siitä onkin lupaavia merkkejä oppositiolle eivät tunnu mitkään toimet kelpaavan mutta maahanmuuttoa halutaan lisää eikä edes laittomasti eli rikollisesti täällä maleksivia saisi palauttaa haittamaahanmuuton negatiiviset seuraukset meillä ja muualla ovat kiistattomat kaikille sektoreille kuten nyt puheena olevaan sisäiseen turvallisuuteen se merkitsee merkitsee yhä

koska opposition mielestä mistään ei sovi leikata kysynkin sieltä vasemmalta laidalta nyt mistä nuo rahat otetaan olen tätä useasti täällä kysynyt koskaan en ole saanut vastausta eikä kyse ole pelkästään rahasta turvallisuutta ja ei voi ostaa kun ne järkkyvät niitä on vaikea tai mahdoton palauttaa hallitus julkaisi joulukuussa kaksituhattaviisitoista turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelmansa ohjelma on pitkälti perussuomalaisten käsialaa siellä lukee muun muassa näin mikäli dublin järjestelmän toimivuutta ei kyetä palauttamaan hallitus valmistautuu poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin vastaavien vaikutusten varmistamiseksi palautamme niin sanotut dublin tapaukset välittömästi perustamme uusia järjestelykeskuksia sekä majoitamme turvapaikanhakijoita myös teltta ja konttimajoitukseen järjestelykeskuksessa vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä muita sosiaalietuuksia toimenpideohjelma on erittäin hyvä mutta liikaa on tuhrattu aikaa sen toimeenpanemiseen nyt ohjelmaa on alettava noudattaa viimeistä kirjainta kirjainta myöten arvoisa puhemies meillä on huolestuttavan suuri joukko kantasuomalaisia erityisesti nuoria miehiä jotka ovat pudonneet yhteiskunnan normaalitoimintojen ulkopuolelle tämä kehitys on jatkunut jo pitkän aikaa joten siitä on punavihreiden turha nykyhallitusta syyttää helsingin sanomissa julkaistiin toukokuuta artikkeli otsikolla yksin

siinä kerrottiin että suomessa oli vuonna kaksituhattaneljätoista eli jo ennen tätä massiivista maahanmuuttovyöryä tilastokeskuksen mukaan sataviisikymmentäviisi kuntaa joissa nuorten aikuisten sukupuolijakautuma oli vähintään yhtä epätasapainossa kuin kiinassa miltä mahtavat luvut näyttää nyt kun tänne on tullut kymmeniätuhansia turvapaikkaturisteja joista ylivoimainen enemmistö on nuoria miehiä lisäksi jos työhaluttomille ja kielitaidottomille turvapaikkaturisteille avautuu ohituskaistoja esimerkiksi asuntojonoissa vastakkainasettelu kasvaa ja kärjistyy sitä ei varmasti kukaan toivo suomalaisten asioita on on hoidettava ensin ja maailmanparantamista voidaan harrastaa jos jää aikaa ja

arvoisa puhemies hieman tässä lopuksi vielä rajavartiostosta valtiovallan ehdoton päätehtävä on huolehtia yhteiskunnan ja sen kaikkien jäsenten turvallisuudesta keskeinen tehtävä on rajavalvonta ja se keitä maahan päästetään ja millä ehdoilla ja myös se miten kauan maassa voi olla laittomasti ja miten lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautukset pystytään toteuttamaan rajavartiolaitoksen henkilöstöä on vähennetty tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alusta noin tämän johdosta toimintaa on kehitetty muun muassa hankkimalla valvontatekniikkaa myymällä kiinteistöjä lisäämällä liikkuvuutta sekä virtaviivaistamalla ja automatisoimalla rajatarkastusprosessia rajavartiolaitoksessa on yhä käynnissä edellisen hallituksen antama huomenlahja talouden sopeuttamisohjelma jolla toimeenpannaan vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakaksitoista tehtyjä säästöpäätöksiä säästöpäätösten toimeenpanemiseksi laadittu vuoden kaksituhattakaksitoista sopeuttamisohjelma on suunniteltu suotuisamman turvallisuustilanteen vallitessa euroopan turvallisuustilanne ja suomen rajaturvallisuustilanne ovat kuitenkin muuttuneet huonompaan suuntaan eikä valoa asian suhteen ole näkyvissä hallitusohjelmassa osoitettu laskennallinen sisäisen turvallisuuden lisämääräraha rajavartiolaitokselle riittää kattamaan vain edellisen hallituksen vuoden kaksituhattaneljätoista aikana tehdyt lisäleikkaukset hallitus on linjannut sisäisen turvallisuuden selonteossa huolehtivansa itärajan perustason valvonnasta ja tämän tason saavuttamiseksi kohdentavansa itärajan valvontaan yhteensä sadankuudenkymmenen rajavartijan lisäyksen tämä määrä riittää kuitenkin vain perustason valvontaan se ei mahdollista reagointia pitkittyviin tai useilla toimintasuunnilla samanaikaisesti tapahtuviin poikkeamiin säästöohjelman leikkaukset heikentävät oleellisesti myös rajavartioston mahdollisuuksia hoitaa viranomaistehtäviä he ovat hoitaneet vuosittain esimerkiksi noin kuusisataa poliisitehtävää ja noin tuhatkolmesataa etsintä ja pelastustehtävää maa alueilla suurin osa näistä tehtävistä jää vastaisuudessa muiden viranomaisten hoidettavaksi tai hoitamatta ja se on erittäin valitettavaa he joutuvat säästämään jatkossa myös työterveyshuollossa mitä ratkaisua en pidä millään tavoin suotavana arvoisa puhemies ihan tähän lopuksi haluan kiittää että tällainen selonteko suomen sisäisestä turvallisuudesta on tehty tämä on ainutlaatuinen ja kiitän myös ministeriä siitä että olette olla täällä koko tämän iltapäivän meidän kanssamme

arvoisa puhemies tämä on ollut todella hyvä keskustelu mikä täällä tänään illalla on käyty kyllä turvallisuus on saanut täällä tukea ja mikä ettei sehän on meidän jokaisen perustarve voimme olla hyvin tyytyväisiä siihen että suomi on yksi maailman turvallisimmista maista mutta samalla tämä keskustelu osoittaa sen huolen että turvallisuusympäristö on muuttunut ja sisäinen ja turvallisuus ovat limittyneet toisiinsa ja ja meille ei ole mikä on sitä sisäistä turvallisuuden tekoa ja mikä on sitä ulkoista uhat erityisesti ovat sekoittuneet niin että että paljon tapahtuu täällä suomen sisäpuolella mutta sillä on ulkomainen lähtökohta tärkeää on se että meillä on yhteinen tilannekuva siitä puhutaan paljon että että päättäjillä pitää olla yhteinen tilannekuva ja minä olen hyvin iloinen että kun kun olen teitä kuunnellut niin olen tullut vakuuttuneeksi siitä että teillä ja meillä on yhteinen tilannekuva me haistamme ja näemme ne tulevaisuuden uhkat ja me näemme ne monipuoliset uhkat mitä tällä hetkellä on

kehittämisen kohde on suorituskyky elikkä kaikki ei riipu siitä onko meillä kuinka paljon rahaa meillä pitää olla sitä suorituskykyä sitä osaamista ja siinä meidän pitää sitten koulutukseen ja ja täydennyskoulutukseen nimenomaan satsata toimivaltuuksista totean vain sen verran että lainsäädäntötoimillahan ne tietysti aina hoidetaan sitten ovat tietysti nämä taloudelliset resurssit jotka ovat olleet hyvin tiukoilla kaikilla sektoreilla ja ja jälleen kerran käymme ensi viikolla niistä keskustelua

esimerkiksi poliisien työhön kuuluu kun puhutaan esimerkiksi juopuneiden kuljetuksesta ja sitten myöskin säilöönotosta minä ymmärrän oikein hyvin sen kun olen keskustellut meidän asiantuntijoidemme kanssa että varmasti se se kuljetus on sellainen asia että kun se poliisi kuitenkin aina sinne hälytetään paikalle niin samassa sitten kuljettaakin sitten tähän liittyy myöskin tällaisia oikeudellisia ulottuvuuksia itsemääräämisoikeuteen ja perustuslaillisiin oikeuksiin mutta entäs sitten se säilöönotto ja säilyttäminen onko oikeasti niin että kaikki jotka ovat niin sanotusti rauhallisesti juopuneita kuuluvat todella sitten putkaan mielestäni eivät ja nyt meidän pitääkin satsata nimenomaan selviämisasemien perustamiseen ja jo aikoja sitten katsonut että ne olisivat tärkeitä ymmärrän senkin että kunnissa ja maakunnissa tämä ei ole aivan kovin hyvin mennyt liikkeelle mutta toivon että kun tulevat maakunnat tulevat niin me todella saamme näitä selviämisasemia sitten enemmän koska

terveysturvan suhteen ja oikeusministeriötä toki tarvitaan siinä että tämä lainsäädännöllinen puoli on hyvä mutta ihan sellaisia konkreettisia asioita me satsaamme tuohon ennaltaehkäisyyn varhaiseen puuttumiseen syrjäytymisen estämiseen ja näitä esimerkiksi ovat ankkuri malli mistä äsken tuossa puheessani puhuin ja myöskin tämä radinet

mikä täällä jo mainittiinkin olen aivan samaa mieltä kommentoijien kanssa nopeutetusta etenemisestä kannatan itsekin sitä ymmärrän sen että siihen halutaan nyt tutustua ja niin pitääkin koska yksityiskohdat ratkaisevat nyt kun lausuntokierrokselta saadaan palautteet niin niin korjauksia varmasti tehdään mutta millaisia sitä emme tiedä mitä kaikkia resursseja se sitten tarvitsee riippuu siitä kuinka paljon tiedustelulainsäädäntöön jää jää toimia

eduskuntaan tulee pelastustoimen uudistus etenee rajavartioston toimet täällä puhuttiin siitä että itäraja tarvitsee väkeä rajaan sitten nämä eu velvoitteet no poliisin toimintavaltuuksien lisääminen esimerkiksi huumetilanteissa huumeiden etsinnässä on tänään teille tänne eduskuntaan jo siirtynytkin eun hallittua maahanmuuttopolitiikkaa peräänkuulutan ja siitä suomi monta kertaa tuolla eun areenoilla puhuukin että nyt kaikkien maitten pitää hoitaa hommansa ja turkin pitää pitää sopimuksensa jotta me pystymme hallitsemaan tätä maahanmuuttotilannetta kiitos